ainoaan käsittelyyn esitellään päiväjärjestyksen kolmas asia annika lapintie pyytää vapautusta ulkoasiainvaliokunnan jäsenyydestä puhemiesneuvosto puoltaa

käsittelyyn esitellään päiväjärjestyksen neljäs asia anders adlercreutz pyytää vapautusta kansliatoimikunnan varajäsenyydestä puhemiesneuvosto puoltaa pyyntöä

päiväjärjestyksen viidentenä asiana on suullinen kyselytunti pyydän niitä edustajia jotka haluavat esittää kysymyksen ministerille ilmoittautumaan nousemalla seisomaan ja painamalla p painiketta

arvoisa puhemies kreikan osalta tehdään tällä viikolla isoja ratkaisuja julkisuudessa on esitetty sitä että euromaat suomi mukaan lukien hyväksyisivät kreikan

ovat halunneet turvata suomalaisten veronmaksajien rahat eurokriisin hoidossa emmekä ole hyväksyneet velkojen yhteisvastuuta tämä oli myös suomen edellisen hallituksen linja iso kysymys on ratkaistaanko euroalueen ongelmia tulevaisuudessa yhteisvastuun kautta vai ei pääministerin sijainen soini te olette aikaisemmin vastustanut velkojen leikkausta voitteko luvata suomen kansalle että kreikan velkoja ei leikata ja että suomi ei lipeä yhteisvastuun tielle pyydän että vastaatte suoraan että jokainen tv katselija saa selvän vastauksen kyse on heidän rahoistaan

kreikan tilanne on ollut akuutti jo viisi vuotta eri hallitusten aikana suomen johdonmukainen linja myös silloin kun sosialidemokraatit olivat velkoja ei leikata tämä kanta on tietenkin voimassa tässä koska se on suomen linja suomen linja on se että velat maksetaan sitoumuksista huolehditaan ja asiat hoidetaan sääntöjen mukaisesti tämä on hallituksen ehdoton tavoite ja asia on tätä myöten aivan selvä että suomi ei suostu velkojen leikkaamiseen ja tämä on selvästi myöskin määritelty

jotka haluavat esittää lisäkysymyksiä ilmoittautumaan painamalla viides painiketta ja nousemalla seisomaan
puhemies edellinen hallitus piti tärkeimpänä että suomalaisten veronmaksajien asema ja rahat suomi ei hyväksynyt velkojen yhteisvastuuta eikä velkojen leikkaamista suomi neuvotteli vakuudet turvaamaan suomalaisten rahoja on hienoa jos uusi hallitus jatkaa edellisen hallituksen linjalla yhteisvastuun tie johtaa euroalueella pahimmillaan holtittomaan taloudenpitoon suomen tärkein tehtävä on suomalaisten edun turvaaminen kaikin mahdollisin keinoin toistan koska totesitte tavoitteeksi vielä varmuuden vuoksi sen kysymyksen varapääministeri soini tuletteko pitämään kaikissa oloissa kiinni siitä että suomi ei hyväksy velkojen yhteisvastuuta ja ja että kreikan velkoja ei leikata suomalaisten kustannuksella

suomi edellisten hallitusten aikana sitoutui sekä rahoitusvakausvälineeseen että vakausmekanismiin ja me emme ole ei tämä hallitus eikä perussuomalainen puolue mikään syriza joka ei sitten pidä huolta niistä kansainvälisistä sitoumuksista joita joku edellinen hallitus on mahdollisesti antanut ja näitä mekanismeja pääomittanut tämä hallituksen linja on selvä me emme suostu siihen että velkoja leikataan

puhemies vielä viime syksynä ennustettiin kreikalle noin kolmen prosentin talouskasvua mutta valitettavasti paikallisten parlamenttivaalien jälkeen poliittinen epävakaus kreikassa on lisääntynyt ja se on vaikuttanut siihen että kreikkaan ei tule enää uusia investointeja eivätkä kreikkalaiset halua maksaa veroja koska he eivät tiedä minkälaisia poliittisia päätöksiä kreikassa tehdään on aidosti mahdollista että kreikka ajautuu maksukyvyttömyyteen euroryhmässä ei tänään päästä sopuun ei päästä uusissakaan kokouksissa ja kun tuo tiistai koittaa niin ajaudutaan tilanteeseen jossa kreikka on maksukyvytön kysyisinkin hallitukselta ja sen varapääministeri soinilta onko hallitus tehnyt suunnitelmaa tämmöisen maksukyvyttömyyden tai b vaihtoehdon osalta ja oletteko valmiita myös tässä b vaihtoehdossa pitämään kiinni niistä vakuuksista joita viime vaalikaudella suomelle neuvoteltiin jotka tällä hetkellä ovat tilillä yli yhdeksänsataa miljoonaa

rouva puhemies vakuuksista on kahta tulkintaa sanonpa sen vain että toinen kutsuu niitä vakuuksiksi joku toinen tuottojenvaihtosopimukseksi mutta alkuperäiseen on erittäin selvä asia että kreikassa tilanne on huonontunut sen jälkeen kun siellä hallitus vaihtui talous on sakannut uskottavuus on mennyt alaspäin ja myöskin kaikinpuolinen kehitys sitä lukuun ottamatta että jonkinnäköinen perusylijäämä on olemassa kreikan mahdolliseen kriisiytymiseen ja maksukyvyttömyyteen se tulee olemaan vakava asia jos siihen ajaudutaan ja tietysti oikea tapa alun perin mutta se on nyt jälkiviisautta olisi ollut freedom to fail islannin mallin mukaan että jos et pysty hoitamaan velvoitteitasi niin sitten menet maksukyvyttömyyden kautta konkurssiin mutta tällä hetkellä se ei ole paras mahdollinen tilanne mutta totta kai suomi pitää kiinni kaikista niistä velvoitteistaan ja myös oikeuksistaan

soinin kanssa siitä samaa mieltä että alun perinkin kriisi olisi pitänyt hoitaa toisella tapaa mutta kun suomi viime vaalikaudella neuvotteli itsellensä vakuudet te voitte kutsua niitä ministeri soini aivan millä nimellä tahansa yli yhdeksänsataa miljoonaa euroa kuitenkin on tilillä olemassa rahaa

arvoisa puhemies suomella on tuottojenvaihtosopimus valtion kanssa vaan kreikkalaisten pankkien kanssa silloin kun tämä sopimus tehtiin niin laittomasti valtiovarainministeri salasi nämä asiakirjat jotka vasta oikeuden päätöksellä jotka vasta oikeuden päätöksellä tulivat julkisiksi on täysin selvää että eduskunta ja hallitus kokonaisuudessaan ajavat suomen etua eivätkä suostu velkaleikkauksiin

rouva puhemies hallituksella on tässä oikea linja on todella valitettavaa että kreikassa uusi hallitus luopui hyvän hallinnon periaatteista me tiedämme että jos ei valtio pysty keräämään veroja ja tekemään budjettia kattavasti ja vastuullisesti mustaan aukkoon missä tahansa euromaassa ja euroalueen oloissa kysyisinkin pääministeriltä katsotteko että euroalueella on riittävästi panostettu hyvään hallintoon kreikan suhteen jotta siellä päästäisiin uudelleen tälle tielle jossa valtio voi selvitä

arvoisa rouva puhemies tietysti on kreikkalaisten asia minkälaisen parlamentin he itselleen äänestävät ja sitä saa mitä tilaa myös kreikassa eli kun kreikkalaiset äänestivät itselleen syrizan hallinnon niin ikävä kyllä se hallinto ei ole saanut maata vakauden tilaan se ei ole saanut talouskasvua liikkeelle ja sen luottamuspääoma on heikko mutta se on täysin kreikkalaisten asia ei suomalaisten ei eurooppalaisten muiden asia minkälaisen ratkaisun he tekevät nyt on pelättävissä että jos jonkinnäköinen ratkaisu vaikkapa syntyykin brysselissä niin se ei mene kreikassa omassa parlamentissa läpi koska siellä voi tulla sisäinen jako syriza puolueen sisällä ja sitten ollaan siinä epätoivottavassa tilanteessa

puhemies pääministerin sijainen te olette myös ulkoministeri ja kun katsoo tätä kreikan kokonaistilannetta tällä hetkellä niin se sisältää tietysti monia muitakin kuin taloudellisia huolia se sisältää huolen kreikan sisäisestä epävakaudesta ja se sisältää myös sen huolen joka viime aikoina on nähty että jos ystäviä ei löydy kreikalle euroopasta niin niitä etsitään sitten muualta ja mahdollisesti euroopan ulkopuolelta olisin pyytänyt teitä arvioimaan kuinka suuriksi näette nämä riskit että jos kreikka ajautuu maksukyvyttömyyden tielle niin sen yhteydet laajemminkin

euroopan unioniin katkeavat kun euroopan unioni tällaisena arvoyhteisönä muun muassa on toiminut yhdessä reagoiden krimin kriisiin ja ja muihin eurooppaa järkyttäviin asioihin välimeren pakolaiskysymyksiin ja muihin miten näette silloin kreikan roolin

erittäin hyvä ja olennainen kysymys on äärimmäisen vakava asia jos ulko ja turvallisuuspoliittinen lohko siellä kreikan ympäristössä lähtee horjumaan sillä on vakavia vaikutuksia tässä on ollut ehkä varovaista myönteistä kehitystä kyproksen kohdalla turkkilaisten ja kreikkalaisten lähentymisessä tämä vaarantuisi kreikka on nato maa sillä on valtavat puolustusmenot tässä tilanteessa sisäinen tilanne kreikalla on sotilasjunttamenneisyys seitsemänkymmentä luvulta siellä on paljon sellaisia tekijöitä jotka aiheuttavat mahdollisesti räjähdysherkkyyttä sitten tämäkin on oma oma asiansa että energiayhteistyö ja kaasuputkiyhteistyö venäjän kanssa sattui tai satutettiin juuri tähän ajankohtaan tässä on isot riskit olemassa että se voimatasapaino tai sanotaan vakaus sillä alueella horjuu

haluaisin kommentoida muutamalla sanalla tätä turvapaikanhakija asiaa joka nousi tässä yksi niistä maista joihin tämä suuri muuttopaine tällä hetkellä kohdistuu kohdistuu ja nimenomaan laiton muuttopaine afrikan syrjäalueilta täytyy olla erittäin huolissaan siitä mikä on kreikan kyky huolehtia tästä rajaturvallisuudesta ja siitä että nämä ihmiset jotka sitten kreikkaan saapuvat identifioidaan heidät tunnistetaan schengen alueelle saapuviksi koska se on aivan oleellinen osa sitä että me pystymme ratkaisemaan tämän eurooppalaisen suuren ongelman tästä eurooppaan tällä hetkellä vyöryvästä muuttoliikkeestä ja siihen liittyvistä ongelmista jotka nimenomaan liittyvät laittomaan muuttoliikkeeseen ja sen lieveilmiöihin ihmissalakuljetukseen

hyvä pääministerin sijainen kreikka on tosiaan varoittava esimerkki koko euroopalle siitä että jollei euromaa harrasta vastuullista talouspolitiikkaa jollei se itse omin toimin tasapainota budjettiaan ja talouttaan niin se lopulta euroalueella menettää taloudellisen ja osittain poliittisenkin itsenäisyytensä kreikka on antanut useita sitoumuksia muille euromaille ja nyt kun neuvotteluihin jälleen jälleen mennään kreikalla on varmasti halua neuvotella niitä uudestaan tai hylätä niitä aikooko hallitus tukea eussa sitä linjaa että kreikka joutuu pitämään ja että sen tulee pitää kiinni aiemmin antamistaan sitoumuksista ja mikä on teidän arvionne siitä miten muut euromaat suhtautuvat tähän kysymykseen kiitos
arvoisa rouva puhemies esimerkiksi kansainvälinen valuuttarahasto imf jolla on erittäin paljon kokemusta vakavien kriisien hoidosta hoidosta ympäri maailmaa edellyttää hyvin voimakkaasti että kreikka hoitaa sitoumuksensa ja imfn laina on se iso laina joka ensi viikolla on lankeamassa on aivan selvää että jos tätä ennen ei tule ratkaisua niin niin tämä imfn laina jää maksamatta mikä tässä on ongelma tietenkin paitsi moraalinen hasardi on se että mikäli kreikan velkoja lähdettäisiin helpottamaan tavalla tai toisella espanja portugali irlanti ja monet muut jotka ovat pistäneet taloutta kuntoon ja noudattaneet niitä sopimuksia joita velkojien kanssa on tehty kokisivat että heille kanssa ja tämä on kestämätön tie

aika hämmästyttävältä että edustaja ala nissilä ja vähän myös ministeri soini laittavat muutaman kuukauden vallassa olleen nykyhallituksen syyksi sen että kreikassa on huono hallinto kreikassa on ollut huono hallinto vuodesta seitsemänkymmentäneljä sotilasjuntan jälkeen sen vuoksi että paikallinen kokoomuspuolue uusi demokratia ja pasok ovat sallineet huonon hallinnon kreikkaan syntyä hallinnon joka on luonut ylileveän eläkejärjestelmän ei ole torjunut korruptiota ei ole järjestänyt verotusta oikeudenmukaisella tavalla ja niin edelleen

puhemies ei kukaan halua tavalliselle kreikkalaiselle mitään pahaa on aivan selvää että siellä on lapsia vanhuksia hädässä ei heitä kukaan halua sorsia ja ja sortaa pahintahan kansakunnalle oman johtajistonsa ja eliittinsä pettämäksi ja tästä on kysymys papandreou karamanlis karamanlis papandreou tätähän jatkui vuosikausia toinen oli oikealla ja toinen sanoi olevansa vasemmalla mutta arvoisa puhemies tietenkään syriza ei ole kaikkea pystynyt puolessa vuodessa sotkemaan mutta aika paljon ja kun kysyitte vastuun perään niin tämä hallitus on ollut kaksikymmentä päivää voimassa emmekä mekään ole ihan kaikkea saaneet vielä sotkettua

arvoisa rouva puhemies kreikkalaisten ajattelua tässä asiassa on vaikea ymmärtää he sanovat että tavalliset kreikkalaiset tavalliset eläkeläiset palkansaajat ovat syyttömiä siihen tilanteeseen missä kreikan talous on jos tästä ajattelusta lähdetään niin eivätkö tavalliset suomalaiset eläkeläiset tai saksalaiset tai hollantilaiset veronmaksajat ole vielä syyttömämpiä siihen tilanteeseen mikä kreikassa nyt on millä ihmeen logiikalla meille kuuluisi heidän velkojensa maksaminen ei millään jokaisen maan on vastattava itse omista veloistaan ja tämä on totuus vaikka kreikkalaiset äänestivät valtaan syrizan joka lupasi että veloista päästään eroon ja saavat kuunkin taivaalta mutta monet suomalaiset luulevat että kreikan lähtö euroalueesta olisi ongelmatonta esimerkiksi suomelle kysyn ministeri soinilta hallituksen arviota siitä mitä suomalaisille ja suomelle merkitsisi jos kreikka lähtisi euroalueesta

tästä verojen keruusta ja perimisestä kyllä kreikassa on varallisuutta ihmisillä ja yhtiöillä aika lailla mutta verojen kerääminen ei jostain syystä onnistu lahdenpoukamat ovat täynnä kalliita veneitä ja huvikuunareita ja ja veronkannossa on parantamisen varaa ja aika paljonkin parantamisen varaa sitten mitä tulee siihen asiaan että miten suomelle käy jos kreikka ajautuu maksukyvyttömyyden tilaan niin se on selvä isku koko euroalueelle ja se luo epävakautta ja kukaan ei täysin pysty sanomaan mitä siitä seuraa se on se on täysin selvä asia ja varmasti valtiovarainministeriöllä oli jo viime kaudella tiettyjä varautumissuunnitelmia tätä niin sanottua vaihtoehto btä varten mutta en lähde sillä spekuloimaan katsotaan nyt päivä kaksi että mitä sieltä brysselistä tulee vai tuleeko juuri mitään

arvoisa rouva puhemies viime kaudella käsittelimme suuressa valiokunnassa useampaan otteeseen useita eri kriisipaketteja muun muassa kreikan paketteja monta kertaa koin hallituksen edustajana hankaluuden siinä että me emme aina saaneet nähdä velkakestävyyslaskelmia ennen kuin meidän piti muodostaa suomen kanta ja oppositiossa te arvoisa varapääministeri ulkoministeri soini kritisoitte tätä menetelmää minun mielestäni tämä kritiikki oli ihan oikeutettua kysyn nyt voitteko arvoisa ulkoministeri varapääministeri soini luvata että tällä kaudella te laitatte tämän asian kuntoon että me saamme kunnon velkakestävyyslaskelmat ennen kuin suomen kanta muodostuu
arvoisa rouva puhemies olen jälleen samaa mieltä edustaja östmanin kanssa niin kuin yleensä olen koska hän puhuu fiksuja mutta tällä hetkellä esimerkiksi meillä on totta kai pääministerillä ja valtiovarainministerillä mandaatti siellä mutta tällä hetkellä meillä ei tavallaan minkäännäköistä sopimuspohjaa siellä koska kreikan vastaus on ollut puutteellinen no tänään mahdollisesti tulee lisää ja on tietysti aivan selvä että jos se menee siitä mandaatista ohi jonka suuri valiokunta on tehnyt

puhemies tämä kreikka kysymys on tärkeä sekä kreikan ajankohtaisen tilanteen takia miten suomalaisten saatavat ovat tässä tilanteessa turvattuna ja se on tärkeätä myös euroopan tulevan kehityksen kannalta on erinomaisen tärkeätä että hallitus pitää tästä linjasta kiinni että jokainen valtio vastaa itse omista veloistaan se on tärkeää myös rahoittajien valtiolle antavat lainaa heidän täytyy tietää että arvioivat riskit oikein pidän erittäin merkittävänä pääministerin sijaisen ministeri soinin ilmoitusta siitä että suomen hallitus ei tule hyväksymään suomen saatavien leikkaamista ja kreikan velkojen leikkaamista se on merkittävä ilmoitus ja on hyvä että hallitus on pääministerin sijaisen suulla tämän ilmoituksen tässä tehnyt kun sitten katsoo tätä jatkokehitystä niin mehän tiedämme että siellä on erilaisia velkoja siellä on kahdenkeskistä velkaa jolla ei ole suojaa sitten on tämä vakautusmekanismien kautta annettu luotto jolla on vakuusjärjestely olemassa kysynkin ministeri soinilta vakuuksien osalta niin että on ilmoitettu muille maille että me tulemme pitämään omista vakuuksistamme kiinni
arvoisa rouva puhemies hallituksen ohjelmassa sanotaan että suomen kokonaisvastuut eivät saa kasvaa tämä asia on tulkittavissa myös niin että suomi pitää kiinni saatavistaan se on täysin selvä asia mitä sitten niin sanottuun tuottojenvaihtosopimukseen tulee niin totta kai me emme ole syriza me pidämme kaiken sen voimassa minkä edelliset hallitukset ovat sopineet ja se on suomalainen tapa kun suomi on antanut kuitin naisen ja miehen sanan niin siitä tietenkin pidetään kiinni

seuraava kysymys edustaja halmeenpää
arvoisa rouva puhemies arvoisa ministeri rehn eduskunnan vahvistamassa fennovoima oyn viimeisimmässä periaateluvassa on selkeä reunaehto että fennovoiman kotimaisen omistuksen pitää olla kiistattomasti osoitettu siinä vaiheessa kun yhtiö jättää rakentamislupahakemuksen valtioneuvostolle eli kolmaskymmenes kuudetta mennessä viimeistään mikäli fennovoimalla ei ensi viikon tiistaina ole vähintään kuudenkymmenen prosentin kotimaista omistusta tulevatko työ ja elinkeinoministeriö ja ja valtioneuvosto toteamaan että hanke raukeaa koska periaateluvan ehdot eivät täyty ja toiseksi mikäli fennovoimalta vaadittava kotimainen omistus ei ensi tiistaina ole selvillä tulevatko ministeriö

arvoisa rouva puhemies tämä on hyvin tärkeä ajankohtainen kysymys tietysti takaraja tämän fennovoiman hanhikivi yhden ydinvoimalan rakennuslupahakemuksen edellytysten täyttymiselle on ensi tiistaina kolmaskymmenes kesäkuuta ja tämä perustuu eduskunnan viime joulukuussa vahvistamaan valtioneuvoston periaatepäätökseen työ ja elinkeinoministeriön ja valtioneuvoston tehtävänä on arvioida siinä yhteydessä täyttyvätkö nämä rakentamislupahakemuksen edellytykset koskien yhteiskunnan kokonaisetua erityisesti kuudenkymmenen prosentin kansallista omistusosuutta hallituksen mielestä tässä omistusosuuden varmistamisessa siis kotimaisen osuuden varmistamisessa on kyse erittäin tärkeästä kansallisesta edusta jolla varmistetaan suomen energiapolitiikan ohjattavuutta ja sitä kautta myöskin maamme energiatalouden huoltovarmuutta

puhemies en saanut ministeriltä vastausta esittämääni kysymykseen siitä tulevatko hallitus ja ministeriö toteamaan että periaatepäätös raukeaa jos nämä ehdot eivät täyty ensi tiistaihin mennessä kysyn kuitenkin vielä jos fennovoiman periaateluvan ehdot eivät siis täyty määräaikaan mennessä tulevatko ministeriö ja valtioneuvosto huolehtimaan myös siitä että suunnitellun voimalaitoksen aluetta ei ensimmäinen heinäkuuta eli ensi keskiviikkona luovuteta rosatomin hallintaan mutta pyytäisin vastausta tähän ensimmäiseen kysymykseeni myös

meillä on vielä viisi kuusi päivää ennen kaikkea fortumilla on viisi kuusi päivää aikaa saattaa omat neuvottelunsa venäläisestä vesivoimasta sellaiseen asentoon että fortum voi katsoa osallistuvansa tähän fennovoima hankkeeseen hallitus ei halua puhua pörssiyhtiö fortumin puolesta eikä eikä voi sitä tehdä mutta totean tämän vain olemassa olevana tosiasiana on mielestäni tässä vaiheessa tarpeetonta ennakoida sitä minkälainen päätös tästä tulee siinä vaiheessa kun hakemus jätetään olennaista on se että valtioneuvoston ja työ ja elinkeinoministeriön tehtävänä on arvioida tätä kotimaista omistusosuutta ja pitäytyä tässä eduskunnan selkeästi

arvoisa rouva puhemies on on hiukan liian aikaista tässä vaiheessa kun määräaika on

onko tämä kotimainen omistus saatu

nyt kun on tiedossa se että ruotsissa on suljettu kaksi ydinreaktoria ja meillä on yhteiset pohjoismaiset sähkömarkkinat mutta kuitenkaan ruotsin ja suomen välillä ei ole riittävää kaapeliyhteyttä niin että sähkö sujuvasti siitä läpi kulkee mikä on johtanut taas siihen että alueelliset hintaerot sähkön hinnassa kasvaneet merkittävästi niin olisin vastuunalaiselta ministeriltä tiedustellut onko tälle puolelle ajateltu minkäännäköisiä hankkeita tai onko vireillä hankkeita ruotsin ja suomen välisen sähkönsiirron osalta

kiitoksia edustaja turuselle tärkeästä kysymyksestä pohjoismaiset sähkömarkkinat ovat tärkeä osa koko pohjolan ja ja myös suomen energiahuoltoa ja sähköhuoltoa silti ne eivät toimi tälläkään hetkellä täydellisesti samoin kuin eivät toimi myöskään euroopan unionin energia ja sähkömarkkinat ja tarvetta näiden kehittämiseen on edelleenkin hallitus tulee varmastikin siinä vaiheessa kun tulemme

revisioimaan ja uudistamaan kansallista energia ja ilmastostrategiaa arvioimaan myös sitä millä tavalla pohjoismaisia sähkömarkkinoita viedään eteenpäin ja mitä voidaan suomen ja ruotsin välisellä saralla tässä yhteydessä tehdä siinä vaiheessa kun me tiedämme kansainvälisen ilmastokokouksen tulokset tämän vuoden lopulta euroopan unionin energia ja ilmastolinjaukset vuoteen kaksituhattakolmekymmentä joihin vaikutamme aktiivisesti voimme laatia uudistetun kansallisen energia ja ilmastostrategian

hävinnyt teollisuudesta kymmeniätuhansia työpaikkoja kone ja laiteteollisuudesta yli viisikymmentäviisituhatta ja elektroniikkateollisuudesta saman verran meillä on paljon energiaintensiivistä perusteollisuutta jossa on paljon työpaikkoja tällä hetkellä olemassa meillä on tulossa uutta kovasti sähköä kuluttavaa teollisuutta datacenterien kautta suomeen energiatarveselvityksessä on temin puolelta esitetty kahden ydinvoimalan tarvetta nyt näyttää siltä että olkiluoto neljä ei tule toteutumaan ja näyttää nyt siltä että hanhikiven voimalan tai pyhäjoen voimalan tulevaisuus on epävarmassa tilanteessa nyt kysynkin onko hallitus valtioneuvosto varautunut siihen millä tavalla nyt tämä aukko joka on jäämässä näiden kahden laitoksen osalta suomalaiseen energiantuotantoon tullaan korvaamaan ja millä tavalla on varauduttu jos on varauduttu

arvoisa puhemies jaan edus taja rinteen syvän huolen suomalaisten työllisyydestä ja olen huolissani teollisuuden työpaikoista minkä takia me tarvitsemme yhteiskuntasopimuksen ja sen että me palautamme suomalaisen työn ja tuotannon kilpailukyvyn osa tätä on ekologisesti kestävä ja kilpailukykyinen energiatuotanto energiapolitiikkaa on katsottava pitkällä aikajänteellä tätäkään asiaa hallitus ei ole vielä lainatakseni pääministerin sijaista soinia ehtinyt kahdessakymmenessä päivässä sotkea mutta kannamme syvää huolta siitä millä tavalla suomen energiahuolto kyetään pitkällä aikavälillä ratkaisemaan sen takia hallitusohjelmassa linjataan selvästi vahvasti kestävän vihreän energian suuntaan eli uusiutuvan energian osuus viiteenkymmeneen prosenttiin ja halutaan päästä eroon hiilenmustasta energiapolitiikasta elikkä kivihiilestä kaksituhattakaksikymmentä luvulla ja osana tätä kokonaisuutta on myöskin päästötön

puhemies seuraava viikko on äärimmäisen tärkeä meidän investointien ja työllisyyden kannalta mutta siitä huolimatta on myös tässä keskustelussa välittyy myös venäjälle niille jotka vesivoimakauppoja miettivät yksiselitteinen viesti siitä että suomessa noudatetaan tätä eduskunnan päättämää aikarajaa ja omistusosuusehtoa että siitä ei lipsuta siitä ei jousteta vaan nyt ovat ne päivät käsillä jolloin päätökset pitää tehdä myös myös siellä kysymys ministerille on tästä muusta energiapolitiikasta näitten investointien käynnistämisestä mikä teillä nyt ensimmäisten kahdenkymmenen päivän ministerikokemuksen jälkeen on se perusarvio tästä energia alan investointien lähivuosien volyymista ja mahdollisuuksista ja vahvuusalueista

arvoisa rouva puhemies edustaja vanhasen näkemys siitä että on tärkeää lähettää yksiselitteinen viesti kaikille neuvotteluosapuolille on hyvin tärkeä ja sen sen vuoksi kun eilen fortum pörssitiedotteellaan kertoi omista pyrkimyksistään ja omista näkemyksistään halusin valtioneuvoston puolelta kertoa me tulemme selkeästi ja yksiselitteisesti noudattamaan tätä edustaja vanhasen mainitsemaa eduskunnan selvästi ilmaisemaa tahtoa kuudenkymmenen prosentin kotimaisen omistusosuuden varmistamisesta kun kahdenkymmenen vuoden investointijänteen osalta katsotaan asiaa hallitusohjelmassa painotetaan hyvin vahvasti investointeja kotimaiseen uusiutuvaan energiaan joka on tämän päivän ja tulevaisuuden musiikkia se on hallitukselta hyvin vahva tahtotila minkä eduskunta pari viikkoa sitten keskustelussa myöskin osaltaan siunasi ja tämän lisäksi ajattelen niin että biotalouteen bioenergiaan ja biopolttoaineisiin liittyvät mahdollisuudet ovat hyvin merkittävä osa suomalaista energiataloutta

arvoisa puhemies ministeri rehn vastasi edustaja vanhasen kysymykseen vähän suoremmin kuin alkuperäiseen kysymykseen oletan siis että hallitus pitää tiukasti periaatepäätöksen ehdoista kiinni ja näemme ensi tiistaina missä tilanteessa mutta sen me jo tiedämme että viimeisen viiden vuoden aikana maailmalla on tapahtunut suuri energiavallankumous aurinkovoiman kannattavuus on viisi kertaa suurempaa tänä päivänä kuin se oli silloin kun fennovoiman alkuperäinen päätös tehtiin suomessa on kaksituhatta luvulla tehty kolme ydinvoimapäätöstä yksikään voimala ei ole valmistunut eikö olisi jo aika siirtyä siihen pitkäjänteiseen energiapolitiikkaan jossa suomalaiselle teollisuudelle luodaan työtä ja vientiä jotta meidän energiaklusteri pääsee kasvamaan että me alamme panostamaan kotimaiseen uusiutuvaan energiaan ottamaan itse sitä käyttöön luomaan kotimarkkinoita saamaan referenssilaitoksia kymmenen johtavaa energia alan professoria julkaisi tänä keväänä kirjan aiheesta miten suomi voi osallistua energiavallankumoukseen ja saada talouden uuteen nousuun se edellyttää aivan uudenlaista ajattelua myös pientuotannolla iso rooli onko hallitus valmis tekemään tämän harppauksen vihdoin ja unohtamaan haikailun ydinvoiman perään

arvoisa rouva puhemies edustaja niinistön kysymyksen premisseihin vastaan että tämä fortumin eilinen pörssitiedote tai mikään muukaan tekijä ei muuta aikarajaa eikä tätä omistusosuuden arviointia tämä on valtioneuvoston selkeä kanta se heijastaa eduskunnan selkeästi ilmaisemaa tahtoa viime vuoden joulukuussa olen samaa mieltä siitä että me elämme suurta energia vallankumousta kohti kestävää vihreää taloutta tässä yhteydessä on hyvin tärkeää pitää mielessä ilmastotavoitteet ja ilmastotavoitteiden kannalta ennen kaikkea uusiutuva energia ja myöskin päästötön ydinvoima ovat niitä energialähteitä jotka vastaavat näihin ilmastotavoitteisiin osaltani olen sitä mieltä että meidän tulee vahvasti panostaa hallitusohjelman mukaisesti uusiutuvaan energiaan ja kestävään vihreään talouteen samaan aikaan joudumme hyväksymään ydinvoiman siirtymäkauden energiamuotona ja se voi olla aika pitkäkin siirtymäkausi tämän pitkään kulkevan energiavallankumouksen rinnalla

seuraava kysymys edustaja semi

arvoisa rouva puhemies hallitusohjelmaan on kirjattu että harmaata taloutta torjutaan aktiivisesti hallitus ei kuitenkaan aio antaa poliisille tähän tarvittavaa lisärahoitusta tämän vuoksi lähes sadan talousrikostutkijan työ tulee loppumaan sisäisen turvallisuuden ja oikeudenhoidon resurssitarpeita selvittänyt parlamentaarinen työryhmä on todennut että vuonna kaksituhattakaksitoista aloitettua tehostettua harmaan talouden ja talousrikollisuuden toimintaohjelmaa tulee jatkaa ohjelman avulla on saatu kiinni talousrikollisia ja vähennetty rikoksentekomahdollisuuksia samalla tuettu laillista yritystoimintaa ja tervettä kilpailua hallitusohjelmassa on pantu tavoitteeksi sadanviidenkymmenen miljoonan euron verotuottojen lisäys harmaan talouden kuriin saattamisella ja yrityspohjan tiivistämisellä arvoisa ministeri kuinka hallitus aikoo paneutua harmaan talouden torjumiseen jos riittävää määrää talousrikostutkijoita ei ole mitkä ovat hallituksen todelliset toimenpiteet harmaan talouden

arvoisa puhemies ensinnäkin mitä tulee veropohjan tiivistämiseen ja siihen mitä verorintamalla voidaan tehdä varmaan oikea henkilö vastaamaan olisi

mutta sitten näihin määrärahoihin tässä on sama ilmiö kuin lähes kaikkialla yhteiskunnassa että meillä on erittäin niukat voimavarat harmaan talouden torjuntaan mutta on kuitenkin kolmetoista pilkku kuusi miljoonaa olemassa joka jakautuu eri ministeriöiden kesken tästä osuus on muutama miljoona mutta fakta on se että rahaa on vähemmän käytössä me teemme kaikkemme että olemassa olevilla resursseilla me pystymme suuntaamaan ne voimavarat joita poliisilla on suunnata tehokkaaseen harmaan talouden kitkentään ja talousrikostutkintaan ja pyrimme pääsemään niin hyviin tuloksiin kuin mahdollista me aloitamme tässä samalla selontekovalmistelun sisäisen turvallisuuden ja oikeudenhoidon tilasta ja siinä tulemme kiinnittämään huomiota myöskin siihen miten me pidemmällä aikavälillä ja tulevina vuosina pystymme paremmin ratkomaan näitä ongelmia

on todettu että harmaan talouden tutkimuksessa ja sen selvittämisessä tuotot ovat aina paljon suuremmat kuin mitä siihen panostetaan kysyn vielä kerran mitkä ovat ne todelliset toimenpiteet ja millä resursseilla ne tehdään mitkä ovat ne keinot millä saadaan aikaan että harmaa talous saadaan kuriin ja saadaan kasvatettua tähän maahan

arvoisa puhemies niiden määrärahojen puitteissa joita meillä on me tulemme suuntaamaan niitä niin tehokkaasti kuin mahdollista jotta jokaisella eurolla joka harmaan talouden kitkentään suunnataan pystyttäisiin saamaan mahdollisimman hyvä tehovaikutus meillä on huippuosaamista poliisiorganisaatiossa verohallinnossa ja me teemme niillä resursseilla mitä on tätä työtä äsken jäi hieman keskenkin se että kun vuodelle kuusitoista meillä on poliisin resurssitilanne vielä kohtuullinen ja suurimmat haasteet jos me katsomme tätä talouskehikkoa osuvat osuvat tuleviin vuosiin siksi me valmistelemme selontekoa jossa katsomme poliisin ja sisäisen turvallisuuden resursseja ja tehtäväkenttää ja teemme sitten yhdessä myöskin priorisointeja ja painopisteitä uskon että harmaan talouden kitkentä on yksi aivan keskeinen prioriteetti johon meidän pitää kiinnittää huomiota näistä edustajan esille tuomista syistä muun muassa

puhemies todellakin tuo parlamentaarinen sisäisen turvallisuuden ja oikeudenhoidon työryhmähän ehdotti paitsi tuota kahdenkymmenen miljoonan euron määrärahaa harmaan talouden torjuntaan joka oli viime vaalikaudella myös noin seitsemänkymmenen miljoonan euron määrärahaa jolla voitaisiin kuroa umpeen se aukko joka on kasvamassa muun muassa poliisimäärärahoihin kyllä tässä on nyt hyvin huolestuttava tilanne kun hallitusohjelmassa on vain viidenkymmenen miljoonan euron panostus eli noin puolet siitä mitä tuo sisäisen turvallisuuden parlamentaarinen työryhmä aivan yksimielisesti esitti sehän käytännössä tarkoittaa useiden satojen poliisien vajetta vuoden kaksituhattayhdeksäntoista tasolla mikä vaikuttaa myös toki harmaan talouden torjuntaan

kaikki hallituspuolueet ennen vaaleja yksimielisesti olivat sitä mieltä että sisäisen turvallisuuden resurssit pidetään nykyisellä tasolla eikä esimerkiksi poliisien määrää vähennetä kysyn löytyykö hallituksesta tahtotilaa nyt tämä asia pitää kunnossa

arvoisa puhemies ensinnäkin pitää todeta että poliisin näkökulmasta ja sisäisen turvallisuuden näkökulmasta tämä esitetty seitsemänkymmentäviisi ei ole oikeastaan lisäraha vaan se on silloin teidän kaudellanne tehtyjen yhdessä tehtyjen leikkausten kompensointia että tämä aukko kyllä syntyi jo aikaisemmin nyt hallitus päätti lisätä viisikymmentä miljoonaa euroa tilanteessa jossa me leikkaamme neljä miljardia yhteiskunnasta eri puolilta ja se on merkittävä panostus sisäiseen turvallisuuteen se on vahva huomioonotto siihen parlamentaariseen tahtoon joka viime kaudella osoitettiin viisikymmentä ei ole seitsemänkymmentäviisi mutta se on sen aukon paikkaamista joka sinne on syntynyt tämä viisikymmentä on senkaltainen kuten äsken sanoin että sillä pärjätään vuosi kuusitoista kohtuullisesti siksi me teemme huolellisesti selonteon jolla me katsomme että me pystymme takaamaan hyvän sisäisen turvallisuuden tason me me pystymme takaamaan sen että suomalainen voi luottaa siihen että saa apua kun tarvitsee ja ja suomi on edelleenkin tulevaisuudessa maailman turvallisin maa jopa meitä uhkaavien uusien uhkien edessä
arvoisa rouva

puhemies erittäin tärkeä kysymys on erittäin harvinaista että meillä on parlamentaarinen työryhmä joka tulee lopputulokseen jota hallitus ei sitten kunnioita nyt meillä on se tilanne että viedään oikeudenhoidolta paljon resursseja tässä uudessa hallitusohjelmassa leikataan

kaksikymmentä miljoonaa vuonna neljäkymmentä miljoonaa vuonna kaksituhattayhdeksäntoista ja sen lisäksi nämä harmaan talouden määrärahat ovat myös poissa jotta sisäinen turvallisuus toimisi hyvin niin koko ketjun pitää olla kunnossa siis poliisin syyttäjän tuomioistuinlaitoksen ja ulosoton miten hallitus on aikonut ratkaista tämän yhtälön nyt kun vedetään resursseja pois arvoisa

rouva puhemies oikea huoli edustaja henrikssonilta edeltäjältäni eli tilannehan on on se että siellä on jo selvitysryhmiä teidän teidän asettamianne selvitysryhmiä jotka ovat muun muassa puuttumassa sitten näihin hakemassa näitä säästöjä eli käräjäoikeus vankilaverkko ynnä muut tämmöiset jokainen osapuoli joutuu näihin talkoisiin osallistumaan myös oikeuspuoli sekä sisäinen turvallisuus josta me kaikki kannamme huolta ei näistä talkoista kukaan osapuoli säästy ja tämä tietysti tekee kipeää mutta se koetetaan tehdä niin että siitä tulisi mahdollisimman vähän vähän vahinkoa ja koetetaan tehdä asioita fiksummin ja se on se oikeastaan se tie mihinkä joka puolella yhteiskuntaa täytyy mennä

arvoisa puhemies alkanut kesä on ollut kylmä ja sateinen lomalaisia se harmittaa mutta siitä huolimatta siitä huolimatta lomalaiset sen kestävät toisin on suomalaisen viljelijän elon laita jatkuvat sateet ovat tehneet kylvötöistä vaikeita pelloille on ollut paikoin mahdotonta päästä ja pelloilla kasvaa suomalaisen leipä meidän jokaisen erityisen suureksi ongelmaksi tästä johtuen on osoittautumassa eun tukijärjestelmään liittyvä niin sanottu viimeinen kylvöpäivä pian käsillä oleva kesäkuun kolmaskymmenes päivä johon täällä jo aiemmassakin keskustelussa viitattiin muussa yhteydessä tuo päivä on käsillä millaisen viestin asiasta vastaava ministeri antaa maataloushallinnolle ja suomalaisille viljelijöille tämän viimeisen kylvöpäivän kylvöpäivän käytännön toteutuksesta

arvoisa puhemies viljelijöitten kevät on todella jatkuvien sateitten takia ollut tuskallinen kun normaalisti toukokuun aikana kylvöt saadaan tehtyä nyt lähestytään kesäkuun loppua ja työt ovat monin paikoin pahasti kesken hyvä etteivät alkutekijöissään

asetuksessa määriteltyyn viimeiseen kylvöpäivään kolmaskymmenes kuudetta jokainen ymmärtää että ei eu asetusta viikossa muuteta se päivä pysyy mutta juuri sitä varten asetuksessa on ylivoimaisen esteen tuoma poikkeus ja terve järki kertoo että jos pelto on liian märkä kylvettäväksi kylvettäväksi viljelijällä on ylivoimainen este tehdä kylvöt määräaikaan mennessä tällöin hänen täytyy vain kertoa tuosta ylivoimaisesta esteestä maataloushallinnolle ja maataloushallinnon täytyy ymmärtää viljelijöitten tuskallinen tilanne pyydän

tuon ensimmäisen kysymyksen osalta viittasin kesäisiin säihin ja ja lomailijoihin asiasta vastaavalle ministerille laajennan kysymystä koskien tätä lähestyvää lomakautta suomalaiset ovat tunnettua mökkikansaa ja yhä useampi viettää kesälomapaikassaan itse asiassa paljon pidemmänkin ajan kuin nyt alkavan kesäkauden monella olisi haave että kesähuvilasta tai mökistä tulisi pysyvä koti samalla kuitenkin tiedostamme että monet säännökset ja normit estävät suomalaisilta nämä mahdollisuudet arvoisa puhemies haluaisin tiedustella asiasta vastaavalta ministeriltä vähän eilisenkin keskustelun hengessä kun täällä keskustelimme normien vähentämisestä ja

seuraava kysymys edustaja tanus
arvoisa rouva puhemies helsingin käräjäoikeuden tiistaina antamat tuomiot tapanilan joukkoraiskaustapauksessa osoittavat taas kerran että seksuaalirikoksia koskeva lainsäädäntömme ja oikeuskäytäntömme eivät vastaa näiden tekojen suurta vakavuutta ja tuomittavuutta seksuaalirikos on erittäin vakava ja tuomittava ihmisen koskemattomuutta vastaan tehty rikos joka aiheuttaa uhrille suurta ja pitkäaikaista

fyysistä ja henkistä vahinkoa seksuaalirikoksia koskeva lainsäädäntö sekä niistä annetut tuomiot ovat oikeusjärjestelmäämme suhteutettuina kuitenkin erittäin lieviä esimerkiksi rangaistukset omaisuuteen kohdistuvista rikoksista voivat olla huomattavasti kovempia sekä lainsäädännön että oikeuskäytännön tulee pystyä vastaamaan siihen vahinkoon jota teko aiheuttaa arvoisa rouva puhemies minä gynekologina tapaan näitä uhriksi joutuneita tyttöjä ja naisia ja tiedän miten hirveä ja uhrin loppuelämään vaikuttava

miten hallitus varmistaa että seksuaalirikoksista annettavat annettavat rangaistukset ovat oikeudenmukaisessa suhteessa teon suureen vakavuuteen ja tuomittavuuteen toisin sanoen miten rangaistukset saadaan ankarammiksi

arvoisa rouva puhemies äärimmäisen tärkeä ja ajankohtainen kysymys viime vuosina julkisuudessa on raportoitu tiheästi tuomioistuimien ratkaisuja koskien erityisesti väkivaltarikoksia ja seksuaalirikoksia näissä yhteyksissä on tuotu esiin että rikoksista annetut rangaistukset ovat olleet lieviä ja että rangaistukset eivät vastaa yleistä oikeustajua no ennen suoraviivaista johtopäätöksen tekemistä mahdollisista toimintatavoista on syytä arvioida mitä yleisellä oikeustajulla tarkoitetaan ja mikä kansalaisen näkemys toimivasta rikosoikeusjärjestelmästä loppujen lopuksi sitten on tämän takia olen yleisen oikeustajun ja ja tämän asian määrittelemiseksi käynnistänyt tämmöisen hankkeen se on kattava tutkimushanke

väestöpohjainen haastattelututkimus jossa satunnaisesti valikoiduilta vastaajilta kysytään heidän arviotaan sopivista rangaistuksista sitten toisaalta on tuomaripaneeli jossa tuomarit saisivat antaa oman arvionsa sopivista seuraamuksista samoista tapauksista eli tutkimuksen valmistuttua arvioidaan mahdolliset tarpeet lainsäädännön tarkistamiseen
pyydän niitä edustajia jotka haluavat esittää lisäkysymyksiä ilmoittautumaan

puhemies hallitus on linjannut hallitusohjelmassa lainsäädännön kehittämisestä muun muassa siten että lapsiin kohdistuvien törkeiden seksuaalirikosten rangaistustasoa tarkastetaan tämä kirjaus on todella hieno ja se tukee myös edellisen eduskunnan tahtotilaa eduskunnassa tehtiin muutama lakialoite asian tiimoilta jokainen lapsiin kohdistuva rikos on asia jonka estämiseksi meidän tulee tehdä kaikkemme kysynkin teiltä hyvä ministeri millä tavalla tämä kirjaus nyt etenee ja millä tavalla me koko yhteiskuntana ryhdymme torjumaan näitä törkeitä rikoksia joiden uhriksi kenenkään viattoman ihmisen lapsen ei pitäisi joutua

rouva puhemies hallituksen ja hallitusohjelman tavoitteena on se että suomessa oikeusturva toteutuu tehokkaasti ja rangaistukset vastaavat yleistä oikeustajua ja tämä oli vahva kirjaus tämän ohjelman mukaan tämä toteutetaan siten että varmistetaan että rikoksista annettavat rangaistukset ovat oikeudenmukaisessa suhteessa teon moitittavuuteen väkivaltarikosten sekä lapsiin kohdistuvien törkeiden seksuaalirikosten rangaistustasoa tarkistetaan ja tätä työtä nyt tehdään

ministeri tuossa sanoikin hyviä asioita mitä on kirjattu hallitusohjelmaan sinne on myös kirjattu se että rikoksen uhrin asemaa parannetaan lainsäädännöllisin keinoin ja se on nimenomaan tätä raiskauksen uhrin aseman parantamista joko minimirangaistusta tai kvalifiointiperusteita muuttamalla se on aivan selvä mutta rangaistuksia voi olla myös monenlaisia nyt on ehdoton ja ehdollinen rangaistus on myös kirjattu kokeiluluontoisesti että yhdistetään ehdolliseen vankeusrangaistukseen lyhyt ehdoton vankeusrangaistus samalla ainakin minun toiveeni olisi että siihen etenkin nuorten rikoksentekijöiden osalta myös liitettäisiin tämmöinen päihdevieroitus kuntoutus koulutusosuus toivon että tämmöinen lähtisi eteenpäin tuolla

rouva puhemies edustaja tolvaselle erittäin tärkeä huomio ja minä tietenkin toimin täysin hallitusohjelman kirjausten mukaan ne ovat minulla ohjenuorana ja ne ovat hallituksella ohjenuorana ja aivan varmasti tätäkin asiaa viedään eteenpäin

jo käynyt ilmi seksuaalirikokset ovat rikoksia jotka vaikuttavat hyvin usein uhrin koko loppuelämään elämään voi tulla aivan toisella tavalla mukaan pelko pelko liikkua pelko pelko elää normaalia elämää johon jokaisella on oikeus jotta uhrit voivat päästä näiden kokemustensa yli elämään sitä tavallista turvallista elämää tarvitsemme palveluita palveluita heille siinä tilanteessa mutta aivan yhtä lailla on oleellista se miten uhri otetaan vastaan silloin kun tällainen rikos on tapahtunut haluaisinkin kysyä sisäministeriltä miten koette että esimerkiksi poliisien koulutuksessa tänä päivänä kyetään huomioimaan se että uhrit otetaan tämän vakavan rikoksen jälkeen asianmukaisesti vastaan valitettavasti olemme erilaisista tutkimuksista kuulleet että aina nämä tilanteet eivät suju siten kuten on tarkoitettu

puhemies olen menossa lähiaikoina tutustumaan poliisikoulutukseen paikan päälle hervantaan ja sen jälkeen olen varmasti vielä paljon viisaampi mutta minusta tämä asia ja tämä tulokulma jonka otitte esille on äärimmäisen tärkeä koska minusta rikoksen uhrin uhrin heti alusta lähtien oikeanlainen huostaanotto ja ja kohtelu on aivan keskeinen osa tätä rikosten selvittämistä ja oikeusvaltiota

hallitusohjelman mukaan hallitus aikoo lakkauttaa niin sanotun aura kuntoutuksen vuoden kaksituhattakuusitoista alusta eli ennen kuin sitä ehditään edes käynnistää aura kuntoutuksen oli tarkoitus tulla voimaan ensi vuoden alusta ja se olisi kuntoutusohjelma johon on yhdistetty nykyiset aslak ja tyk kuntoutus hallituksen suunnitelmat vaikuttavat hyvin lyhytkatseiselta politiikalta parantamalla työhyvinvointia ja helpottamalla paluuta työelämään yhteiskuntamme voisi kyllä säästää merkittäviä summia nyt hallitus kuitenkin ilmeisesti haluaa valita aivan toisenlaisen suunnan ja sen takia kysynkin vastaavalta ministeriltä kun hallitusohjelmassa nyt todetaan että toimeenpannaan kuntoutusjärjestelmän kokonaisuudistus niin tarkoittaako tämä kokonaisuudistus nyt sitä että romutetaan kaikki nykyinen

kokonaisuudistus tarkoittaa sitä että jo kuntoutuksen käsite pitää kyetä määrittelemään niin että se vastaa kaksituhattakaksikymmentä luvun työelämän vaatimuksia lähdetään ihan perusasioista siitä mitä se kuntoutus on mitkä kokonaisuudet kokonaisuudet mitkä asiat siihen liittyvät mielenterveyskuntoutus on ihan eri asia kuin joku tuki ja liikuntaelinvamman jälkeinen

kuntoutus kuntoutuslainsäädännön kokonaisuudistus on sitä että juostaan kasaan vuosikymmenten varrella tapahtuneet lainsäädännön lainsäädännön muutokset jotka ovat menneet joissakin tilanteissa jopa hyvinkin eri suuntiin mennään ihan perusteisiin käsitteistöstä alkaen sitten arvoisa rouva puhemies toinen asia kyllä kuntoutuksen tehtävä tulee olemaan oleellinen osa esimerkiksi työssäjaksamista ja työurien pidentämistä jatkossakin tämä muun muassa otetaan kuntoutuslainsäädännön kokonaisuudistuksessa huomioon

keskustelu käydään etukäteen pyydettyjen puheenvuorojen osalta nopeatahtisena etukäteen varattujen puheenvuorojen pituus on enintään kolme minuuttia puhemiesneuvosto suosittaa että myös nopeatahtisen keskusteluosuuden jälkeen pidettävät puheenvuorot kestävät enintään kolme minuuttia puheenvuoro on sallittua käyttää myös omalta paikalta

arvoisa rouva puhemies viime vuonna joukko äitiyshuollon ammattilaisia kätilöitä hoitajia lääkäreitä ja iso joukko äitejä tekivät valtavan urakan kerätessään yli kuusikymmentäkuusituhatta nimeä iso osa kirjaimellisesti pienessä ajassa lomakkeisiin haettuja kannatuksia miksi tämä vaivannäkö vaatimus on säilyttää nykyiset synnytyssairaalat säilyttää tärkeä osa hyvää hyvin toiminutta synnyttäjiä ja ja vauvoja priorisoivaa äitiyshuoltoa turvata mahdollisuus turvalliseen turvalliseen synnytykseen riittävän lähellä ympärivuorokautinen hätäsektiovalmius synnytyksiä hoitavassa sairaalassa on ilman muuta oltava gynekologin anestesiologin ja leikkausryhmän on oltava nopeasti paikalla tämä asiantunteva hoitoryhmä vastaa ja on myös koulutusta huonokuntoisena syntyvän vastasyntyneen alkuhoidosta ja mahdollisesta elvytyksestä huonokuntoisena syntyvän vauvan ensihoito on siis kiinni osaavasta hoitotiimistä eikä yhdestä paikalla olevasta lastenlääkäristä kuitenkin päivystysasetukseen vedoten synnytykset haluttaisiin keskittää vain suuriin yksiköihin jos sairaalassa ei ole ympärivuorokautista lastenlääkäripalvelua synnytysyksiköiden sulkemisen myötä ambulanssisynnytykset ovat lisääntyneet ja lisääntyisivät entisestään jo nyt joka viides päivä äiti synnyttää vauvansa matkalla sairaalaan tutkimusten mukaan erityisesti ennenaikaisesti syntyvillä vauvoilla on kuusinkertainen riski kuolla syntyessään matkalla matkasynnytyksessä kivunlievitys ei onnistu mahdollisessa runsaassa verenvuodossa ei ole paljon tehtävissä sikiön sydänäänien muutoksia ja mahdollista hapenpuutetta ei ole diagnosoitavissa ja niin edelleen ja niin edelleen isot synnytyssairaalat ovat jo nyt toimintansa äärirajoilla tilat ovat pieniä henkilökuntaa vähän jatkuva kiire medikalisaatio lisääntyisi entisestään ja kustannukset nousisivat pienissä yksiköissä taas on totuttu ennakoimaan ja herkästi huomioimaan synnytyksen kulussa ja sydänkäyrissä tapahtuvat muutokset näistä ilmoitetaan herkästi päivystävälle gynekologille joka usein tulee yksikköön ja on usein kirjaimellisesti hyvin lähellä jos äkki apua tarvitaan suurissa sairaaloissa välimatkat taas ovat usein pitkiä ja lääkäri olla kiinni toisaalla arvoisa rouva puhemies puhun asiasta paitsi kolme poikaa synnyttäneenä myös naistentautien ja synnytysten erikoislääkärinä erikokoisissa sairaaloissa työtä tehneenä olisi todella suuri virhe lopettaa pieniä synnytyssairaaloita päinvastoin ellei kyse ole riskisynnyttäjästä suosittelen lämpimästi synnytystä tätä niin lapsen äidille kuin isällekin ainutlaatuista tapahtumaa pienemmissä yksiköissä tapahtuvaksi

ennen kuin siirryn kommentoimaan itse asiakysymystä haluan onnitella kansalaisaloitteen tekijöitä lähes kuudenkymmenenseitsemäntuhannen allekirjoituksen kerääminen on melkoinen saavutus päivystysjärjestelmän uudistaminen oli osa edellisen hallituksen rakennepoliittista ohjelmaa rkpn vastustuksesta huolimatta päivystysasetukseen jäi kohta jossa määrätään että synnytystoimintaa keskitetään vähintään noin tuhat synnytystä vuodessa vuodessa hoitaviin yksiköihin synnytysten keskittämistä on motivoitu keskittämisen taloudellisilla hyödyillä isompi synnytyssairaala kykenee väittämän mukaan kustannustehokkaammin järjestämään järjestämään synnytykset tällä väitteellä ei tilastojen valossa ole perää esimerkiksi ja käytän tässä nyt koko ajan esimerkkinä porvoon sairaalaa porvoon sairaalan taloudelliset luvut kumoavat tämän väitteen täysin porvoon sairaalassa synnyttäminen on helsingin ja uudenmaan sairaanhoitopiirin husin vuoden kaksituhattaneljätoista palveluhinnaston mukaan kymmeniä prosentteja edullisempaa kuin helsingin yliopistollisessa sairaalassa koska porvoon sairaalan synnytystoiminta täyttää kaikki muut painotan tässä kaikki päivystysasetuksen laadulliset kriteerit on täysin järjenvastaista että edellisen hallituksen hyväksymässä asetuksessa määrätään tuhannen tuhannen synnytyksen rajasta joka uhkaa husin alueen kustannustehokkaimman

toimintaa toivonkin nyt että ministeri rehula käyttää maalaisjärkeä ja poistaa vaatimuksen tuhannesta synnytyksestä se on ministerin ja ministeriön suvereenissa päätäntävallassa toivon myös että ministeri mäntylä joka nyt valitettavasti ei ole täällä pysyy kannassaan ja tekee edelleen kaikkensa jotta asetus kumotaan määrän kohdalla haluaisinkin nyt esittää kysymyksen ministeri rehulalle miten aiotte tehdä tämän vaatimuksen kohdalla jos kaikki muut laadulliset kriteerit täyttyvät synnytysyksikön kohdalla niin jos jää alle

niin eikö tämä vaatimus ole silloin aivan kohtuuton

arvoisa rouva puhemies päivystysasetus on kova pala nieltäväksi monelle synnytyssairaalalle lakkautumisuhka on ilmeinen useilla paikkakunnilla suomen suuri pinta ala asettaa erityisiä haasteita synnytyssairaalaverkostollemme meidän pitää pystyä huolehtimaan siitä etteivät synnytysmatkat karkaa aivan käsistä kansalaisaloite päivystysasetuksen synnytysten osalta on merkki suomalaisten aidosta huolesta liittyen synnytyspaikkojen vähenemiseen päivystysasetuksessa tähdätään potilasturvallisuuden parantamiseen tarkoitus on hyvä mutta entäpä synnytysmatkojen pitenemisestä aiheutuvat riskit suomi on turvallinen paikka synnyttää tämä luonnollinen tapahtuma hoituu sujuvasti ja turvallisesti tälläkin hetkellä tässä suhteessa synnytysten osalta päivystysasetuksen tarkoituksenmukaisuus voidaan kyseenalaistaa matkasynnytysten mahdollisen lisääntymisen synnytysten jälkeisen hoidon ja muiden synnyttäjien ja sairaaloiden toimintaan kohdistuvien negatiivisten vaikutusten osalta olen huolissani niin kuin lukuisat muut suomalaiset mikäs siinä jos päivystysasetus voitaisiin toteuttaa ilman synnytystoimintojen alasajoa mutta käytännössä tämä ei onnistu onneksi sentään muutamat lakkautusuhan alla olleet synnytysosastot ovat saaneet toiminnalleen jatkoaikaa näin käynyt esimerkiksi meillä varsinais suomessa salossa salon aluesairaalan synnytysosasto ei ole esimerkiksi matkasynnytysten suhteen kriittinen paikka verrattuna pohjois suomen tilanteeseen se on silti alueellisesti merkittävä synnytyspaikka jossa syntyy maailmaan vuosittain noin seitsemänsataaviisikymmentä lasta synnytysten lakkaaminen salossa vie tätä tärkeää palvelua kauemmaksi kansalaisista mikä on valitettavaa lisäksi sen myötä on riski että sairaalan toiminta alkaa näivettyä erikoislääkäreiden vähentyessä synnytysosaston sulkiessa ovensa toivon suuresti että synnytyssairaaloiden tilannetta punnitaan kokonaisuutena käytännön järjellä ja suurella sydämellä lakkauttamisten vaikutuksista on oltava kartalla päätöksiä tehdessä olisi ollut tietenkin toivottavaa että kansalaisaloite olisi tuotu käsiteltäväksi jo viime kaudella tämä on kuitenkin soteen liittyvä asia

arvoisa puhemies kansalaisaloitteen allekirjoittajat ovat huolissaan siitä että viime hallituskaudella annettu päivystysasetus uhkaa pienempien eri puolilla suomea sijaitsevien synnytyssairaaloiden toimintaa sosiaali ja terveysministeriö perustelee että annetun päivystysasetuksen tärkein peruste oli potilasturvallisuus täysin normaalisti sujunut raskaus voi synnytyksen aikana muuttua hätätilanteeksi jolloin lapsen pitää syntyä viidentoista viiva kahdenkymmenen minuutin kuluttua tämän hädän havaitsemisen jälkeen tämän vuoksi synnytykset halutaan keskittää yksiköihin joissa on välittömästi saatavilla naistentautien ja synnytyksen sekä anestesiologian erikoislääkäri tai niihin hyvin perehtyneet lääkärit sekä näiden lisäksi nopeasti saatavilla lastentautien erikoislääkäri tai alaan perehtynyt lääkäri päivystysasetuksella haettiin siis potilasturvallisuutta ja säästöjä kansalaisaloitteen allekirjoittajat ovat huolissaan siitä että kun päivystysasetus asettaa lisävaateita pienempien sairaaloiden synnytysosastoille eivät kunnat ja kuntayhtymät pysty vastaamaan noihin vaateisiin vaan sairaalat ajetaan alas tämä tarkoittaa väistämättä lisää matkasynnytyksiä lisää suunniteltuja synnytysten käynnistyksiä lisää synnyttäjän yöpymisiä kauempana olevassa sairaalassa ja myös lisää tilan ja henkilökunnan tarvetta jäljelle jäävissä synnytyssairaaloissa kansalaisaloitteessa nostetaan esille vakavia kysymyksiä miten onnistuu autossa synnyttävän tuki ja kivunlievityksen hoitaminen ilman kätilöä tai lääkäriä avautumisvaiheen aikana entä sydänäänten kuuntelu synnytysmatkan aikana entäs sitten vastasyntyneen alkuhoito jos matkasynnytykset lisääntyvät tarkoittaa se että nykyistä useampi vauva jää vaille sitä mitä päivystysasetuksella nimenomaan tavoitellaan eli lastentautien erikoislääkärin nopeaa saatavuutta synnytyksen arvoisa puhemies nämä kansalaisaloitteen allekirjoittajien huolet ja kysymykset ovat aiheellisia ja niihin meidän on eduskuntakäsittelyn aikana löydettävä vastaukset tänään tasan viisi vuotta sitten olin itse viimeksi synnyttämässä isossa yliopistollisessa sairaalassa prenataaliosasto oli täysi ja hoitajalla armoton kiire kysyin hoitajalta voinko soittaa miehelleni että alkaa tulla sairaalaan pitkän matkan takaa hoitaja totesi että ette te rouva vielä synnytä tuosta toteamuksesta puolen tunnin päästä vauva oli syntynyt minä synnytin siis ilman kivunlievitystä eikä isä nähnyt lapsensa syntymää toisin olisi ollut jos hoitajalla olisi ollut aikaa tutkia minut myös synnytyssairaaloiden ruuhkautuminen ja kiire voivat olla potilasturvallisuutta alentava tekijä hoidon laadun kokemusta se ainakin alentaa synnytys on luonnollinen osa elämää sitä ei pidä medikalisoida yhtään nykyistä

arvoisa rouva puhemies käsittelyssä on tärkeä vuonna kaksituhattakolmetoista hyväksytyn päivystysasetuksen yhtenä tarkoituksena on on parantaa potilasturvallisuutta muun muassa säätämällä päivystyksen erikoisalakohtaisista edellytyksistä kansalaisaloite ottaa oikeutetusti kantaa asetukseen synnytysten osalta sillä tässä kohtaa sääntely on liian tiukkaa potilasturvallisuutta ei edistetä säätämällä päivystysvaatimuksia sellaisiksi että nykyisellään erinomaisesti toimivia synnytysyksikköjä joudutaan lakkauttamaan palvelun saatavuus heikkenee ja välimatkojen pidetessä myös riskit kasvavat asetuksen suuri ongelma on vaatimus lastentautien erikoislääkäreiden tai lastentauteihin hyvin perehtyneiden lääkäreiden nopeasta saatavuudesta tälläkin hetkellä lastentautien erikoislääkäreistä on pulaa päivystysasetuksen kireät vaatimukset pahentavat tätä kierrettä viime kädessä kysymys on kuitenkin onko turvallisempaa saada lääkäri kotoa viidentoista minuutin viiveellä vai laittaa äiti tien päälle autoon seuraavaan lapin laajassa maakunnassa synnytystoiminta on tällä hetkellä molemmissa keskussairaaloissa päivystysasetus kuitenkin vaarantaa toiminnan länsipohjan keskussairaalassa jo nyt matkat synnyttämään voivat olla satoja kilometrejä alemman päivystystason sairaalassakin hoito on kiistatta parempaa kuin tien päällä autossa tai ambulanssissa potilasturvallisuudesta ei saa tinkiä ja riskisynnyttäjät onkin edelleen myös kansalaisaloitteen pohjalta ohjattava suurempiin sairaaloihin päivystystasovaatimusten kiristäminen potilasturvallisuuden nimissä ei ole perusteltua kun käytännössä sekä laatu että turvallisuus kärsivät synnytysten karatessa kauemmas äidit joutuvat jännittämään paitsi synnytystä myös pitkää matkaa sairaalaan päivystysasetusta on perusteltu taloudellisien tekijöiden kautta kuitenkin kun vaatimustasoa kiristetään se on ainoastaan lisäävä kustannustekijä taloudellisesti säästöjä toki tulee siinä vaiheessa jos yksikköjä lakkautetaan sitäkö päivystysasetuksella tosiasiallisesti haetaan hallituksen suurimmista kärkitavoitteista on sääntelyn purkaminen normiston helpottaminen ja tämä on myös talouskysymys
synnytys on maailman luonnollisin asia ei pidä medikalisoida sitä ja meillä on jo nyt huipputasoa olevat sairaalat me tarvitsemme palvelut synnytysten osalta laajasti koko maassa kuusikymmentäseitsemäntuhatta ihmistä on kirjoittanut aloitteen toivon sille tukeanne ja myötätuulta

suomen on on oltava maailman turvallisin maa ja syntyä tämä kansalaisaloite on tervetullut ja se antaa eduskunnalle tervetulleen mahdollisuuden käydä tämä asia perusteellisesti läpi jotta jokaisessa sairaalassa jossa synnytetään olisi asianmukainen henkilöstö ja välineistö vastasyntyneen ja äidin terveyden turvaamiseksi tästä asiasta on linjattu ministeri huovisen allekirjoittamalla uudistetulla päivystysasetuksella tuon asetuksen mukaan synnytyksiä hoitavassa sairaalassa on oltava ympärivuorokautinen sektiovalmius ja saatavilla lastentautien erikoislääkärin osaaminen sairaaloissa synnytysten määrän on oltava tuhannessa vuodessa juuri sen takia että siellä on oikeasti mahdollisuus kehittää ja ja ylläpitää koko henkilökunnan osaamista hätä ja ja erityistilanteissa koska synnytys voi kääntyä aivan toiseksi vahinko ei tule kello kaulassa asetus on monin tavoin perusteltu kun näin kovissa säästötalkoissa ollaan niin on sanottava myöskin se että on viisasta että asetuksen taustalla on myös vahvasti niukkojen voimavarojen myöskin niukan henkilöstön kohdentaminen sekä kustannustehokkuuden tavoittelu tämän asetusmuutoksen on arvioitu tuovan kustannustehokkuuden lisääntymisen myötä noin kuusikymmentä miljoonaa euroa nettosäästöjä totean myöskin että

johto on pitänyt tätä asetusta kannatettavana koska se lisää heidän mukaansa potilasturvallisuutta ja selkeyttää myöskin päivystyksiä koko maassa tässä aloitteessa ehdotetaan että kunta tai kuntayhtymä voisi poiketa näistä asetetuista kriteereistä ja totean tässä että myös asetus antaa mahdollisuuden poiketa näistä kriteereistä mikäli palvelun saavutettavuus tai potilasturvallisuus sitä edellyttää ja tämä on hyvä tässä todeta sen myöskin haluan tässä sanoa sanoa että matkasynnytykset ovat riski lapsille mutta on todettava että tämän ilmiön ei ole todettu olevan riippuvainen

länsi ja etelä suomessa tämä ilmiö on täällä eduskunnassa nyt sosiaali ja terveysvaliokunnassa käytävä läpi ja todennäköisesti tässä on kysymys myöskin hoitoketjuista ja siitä toiminnasta millä potilaita tai raskaus ei ole sairaus eikä synnytys vaan synnyttäviä äitejä on on ohjeistettu mutta siihen tässä ajankäytöllisesti ei ole mahdollista mennä totean että korkeatasoinen kätilöiden ammattikunta on kansallinen ylpeytemme ja kätilöiden osaamista on voitava hyödyntää nykyistä enemmän äitiyshuollon ja synnytystoiminnan korkeatasoisuudesta on pidettävä tinkimättömästi kiinni kun sote uudistusta viedään eteenpäin tiedän että kätilöliitto on ehdottanut kätilövetoisia synnytystupia yhä enemmän on kotisynnytyksiä on hyvä huomata että synnytystoiminta muuttuu hyvin paljon tulevaisuudessa riippumatta tästä tästä asetuksesta ja sen takia on tärkeää että synnytyksiä seurataan thln rekisterein ja ja eduskunta käy tästä keskustelun ja tulemme vastaamaan tarkkaan sosiaali ja terveysvaliokunnassa tämän tervetulleen aloitteen kysymykseen tämä aloite on todellakin tervetullut

arvoisa rouva puhemies päivystysasetuksen valmistelun yhteydessä pyysin sosiaali ja terveysministeriön valtakunnalliselta sosiaali ja terveysalan eettiseltä neuvottelukunnalta lausunnon synnytysten hoitoon liittyvistä eettisistä kysymyksistä etene totesi tällöin että eettiset periaatteet saattavat joutua joskus vastakkain kun tavoitteena on synnytyksen hyvä hoito kuitenkin syntyvän lapsen kasvun ja kehityksen perusedellytys on synnytystapahtumaa edeltävän synnytyksen synnytyksen jälkeisen hoidon hyvä taso etene totesi myös että synnytysten hoitoa kuten muutakin ter veydenhoitoa järjestettäessä joudutaan myös ottamaan huomioon kuinka paljon voimavaroja on käytettävissä kyseiseen tarkoitukseen ja kuinka ne pitää jakaa jotta kansalaisten yhdenvertaisuus toteutuisi arvoisa rouva puhemies nämä eettisesti kestävät hyvän synnytystoiminnan järjestämisen tavoitteet voidaan saavuttaa keskittämällä edelleen synnytystoimintaa kuten erikoissairaanhoidon toimintaa muutenkin tällä tavalla saadaan aikaan säästöjä uudessa päivystysasetuksessa otettiin huomioon kansainväliset normit synnytystoiminnan säätämiseksi myös suomessa sairaalassa synnytysosaston henkilökunnan lisäksi tarvitaan välittömässä valmiudessa olevien synnytyslääkärin anestesialääkärin lastenlääkärin anestesiahoitajan sekä leikkaussalihoitajan resurssit kriisitilanteita varten kun kaikki ei mene sillä tavalla kuin pitäisi kallein osa synnytysturvallisuutta on tämä ympärivuorokautinen päivystys sen kustannukset saattavat olla kaksi pilkku neljä miljoonaa euroa vuodessa pienten sairaaloiden yöleikkausten määrästä keisarileikkaukset muodostavat noin kahdeksankymmentä prosenttia optimaalinen synnytyssairaalan väestöpohja on kaksisataatuhatta asukasta eli noin kaksituhatta synnytystä vuodessa tällä väestömäärällä synnytysten ja ja erikoisalan kaikkien toimintojen hoitaminen vaatii noin kahdeksan erikoislääkärin työpanoksen tämä on myös minimimäärä jolla ympärivuorokautinen päivystys pystytään hoitamaan ilman lääkärin työpanoksen kallista ostamista tällä hetkellä suomen sairaaloissa on pulaa synnytys ja naistentautien sekä lastentautien erikoislääkäreistä synnytysturvallisuus on suomessa kansainvälistä huippuluokkaa siitä huolimatta varhaislapsikuolleisuutta lisää lääkärin kotipäivystys sairaalapäivystykseen verrattuna neljälläkymmenellä prosentilla vastaavasti lapsen varhaiskuolleisuus on saman verran suurempi

synnytyksen sairaalassa verrattuna yli kahdentuhannen synnytyksen sairaalaan synnytyksessä vammautuneen lapsen elinikäiset hoitokulut saattavat olla jopa viisi miljoonaa euroa inhimillisestä kärsimyksestä puhumattakaan kotona tai matkalla sairaalaan syntyy maassamme noin seitsemänkymmentä lasta vuosittain hus alueellakin määrä on keskimäärin kymmenen sairaalan ulkopuolista suunnittelematonta synnytystä vuodessa arvoisa rouva puhemies päivystysasetuksen määräykset synnytysten keskittämisestä parantavat hyvin valmistautumista synnytyksen turvallisuuteen ja vastaavat keskeisiin eettisiin tavoitteisiin ja toiseksi synnytysten keskittäminen on hanke joka turvaa elintärkeää toimintaa vähenevin resurssein ja lisää osaltaan erikoissairaanhoidon toiminnan tehokkuutta alueelliset etäisyydet on otettava tässä huomioon kiitoksia
seuraavaksi ministeri rehula

debatti on avattu niin että voitte pyytää puheenvuoroja
arvoisa puhemies kiitos ministerille ja puheenvuorojen käyttäjille ja ennen muuta tämän kansalaisaloitteen allekirjoittajille tämä on ensimmäinen kansalaisaloite tällä kaudella itse olen kahdessa synnytyksessä ollut mukana ja toiseen oli hyvin kiirekin kaikki onneksi meni ammattitaitoisen henkilökunnan kanssa hyvin päivystysasetuksen taustalla on potilasturvallisuus ja siitä ei missään nimessä saa tinkiä kuitenkin tutkimukset osoittavat että on kuusinkertainen riski lapsella kuolla jos synnytys tapahtuu matkalla ja silloin pitää kysyä toteutuuko potilasturvallisuus toisaalta mitä sitten synnytyssairaaloiden alasajo vaikuttaa muuhun sairaanhoitoon ja terveydenhoitoon näin ollen toivonkin että eduskunnassa käydään perusteellinen käsittely asiantuntijoiden johdolla niin että lapsen ja äidin turvallisuus on tässä käsittelyssä ja tämän kansalaisaloitteen lopullisessa päätöksenteossa etunenässä

arvoisa rouva puhemies tuntuu siltä että olisi itse selittämässä tuossa ministeri rehulan paikalla tätä kysymystä koska olen ollut allekirjoittamassa tämän asetuksen ja puolustan sitä tässäkin yhteydessä nimenomaan potilasturvallisuuden näkökulmilla on hyvä että tässä keskustelussa täällä moni teistä joka on kansalaisaloitteen kannalla kuitenkin totesi sen että tämä hätäsektiovalmius joka myös tällä asetuksella tuotiin tähän meidän järjestelmäämme kaikkiin synnytyksiä hoitaviin sairaaloihin on tärkeä jokainen meistä varmasti ymmärtää että ei ole meidän äitien eikä perheiden tehtävä vahtia onkohan siinä sairaalassa jonne minä menen synnyttämään kaikki se valmius jota tarvitaan mutta hyvät ystävät kyllä tämä koskee myös kysymystä lastenlääkäristä joka täällä nostettiin esille saamieni tietojen mukaan meillä on tilanne jossa jopa kahdessa prosentissa synnytyksiä tarvitaan lastenlääkärin pikaista arviota lapsen syntymän jälkeen ei silloin ole välttämättä aikaa lähteä soittelemaan kovin kauaksi siitä siitä sairaalasta että voisiko lastenlääkäri mahdollisesti kotoaan tulla katsomaan tätä lasta eli kyllä kysymys on potilasturvallisuudesta myös lastenlääkärin osalta

puhemies minä pelkään että tässä ei ole kyse pelkästään synnytyksistä vaan on kyse isommasta asiasta nimittäin monen aluesairaalan palvelukokonaisuuden tulevaisuudesta johon tässä jo muun muassa edustaja kulmuni kiinnitti huomiota todellakin kuten edustaja heinonen totesi tutkimuksen mukaan vauvalla on kuusinkertainen riski kuolla syntyessään matkalla minä toivon että meillä ei ole tavoitteena lisätä tätä riskiä

että matkasynnytykset lisääntyvät nyt ne ovat viime vuosina jo lisääntyneet jopa kaksikymmentä prosenttia ja olen samaa mieltä edustaja sarkomaan kanssa siitä että tähän meidän on sosiaali ja terveysvaliokunnassa erityisesti kiinnitettävä huomiota mutta arvoisa puhemies minä uskon että matalan riskin synnytyssairaaloissa jokaisella vastasyntyneellä vauvalla on paremmat edellytykset elämälle kuin tien päällä syntyessä sairaalassa alkuhoito on ihan varmasti parempaa kuin tien päällä kansalaisaloitteen viesti on otettava vakavasti

puhemies minä kannatan tätä kansalaisaloitetta lähtökohdaltaan mielestäni nyt kun hallitus on näitä normeja purkamassa tässä on yksi normi joka pitäisi purkaa tämä noin tuhannen synnytyksen raja minä luotan sairaanhoitopiirien asiantuntemukseen arvioida mihinkä yksiköihin pystytään riittävä asiantuntemus turvaamaan ja myöskin arvostan sitä asiakaspalautetta että ne synnytyssairaalat jotka eivät tässä kehityksessä mukana tipahtavat jo asiakaspalautteenkin pohjalta pois esimerkiksi oulaskankaan sairaala oulaisissa on erinomainen esimerkki siitä että siellä on ammattitaitoinen henkilökunta viihtyisät tilat ja asiakaspalaute mitä erinomaisin itsekin näen että tällä on kytkentä myös näitten sairaaloitten tulevaisuuteen ja niitten palveluvalikoimaan ja mahdollisesti myöskin koulutukseen mikä on kysymyksessä esimerkiksi tämän tämän oulaisten osalta siinä voi mennä suuri klusteri

tutkimusten perusteella kehitämme meidän terveydenhuoltoa ja totean tässä että tutkimuksen avulla ei olla voitu päätellä ovatko sairaaloiden sulkemiset tai nämä etäisyydet vaikuttaneet matkasynnytysten määrään taustalla on hyvin monia ilmiöitä esimerkiksi täällä pääkaupunkiseudulla etelässä missä ne matkasynnytykset ovat lisääntyneet syynä on ollut esimerkiksi se että sairaalasta ollaan sanottu että olkaa mahdollisimman pitkään synnyttäjät kotona tässä on kysymys hoitoketjusta asiasta joka pitää ottaa vakavasti on todella tärkeää että terveydenhuoltoa kehitetään asiakkaiden ihmisten lähtökohdista haluan tässä sanoa että en halua olla synnytyksiä medikalisoimassa se on luonnollinen tapahtuma tärkeää on että kun alueella kehitetään synnytyssairaaloita niin esimerkiksi meidän kätilöopiston haikaranpesä tyyppinen toiminta on mahdollista perhehuoneita on synnytys on luonnollinen asia mutta meidän päättäjien on on huolehdittava siitä että niissä sairaaloissa joissa synnytetään on turvallista hyvin tavalliselta turvalliselta näyttävä synnytys voi yhtäkkiä kääntyä sellaiseksi että hätäsektiota tarvitaan tärkeää on että lääkäri on paikalla on merkittävä ero lasten kuolleisuudessa siinä onko lääkäri sairaalassa vai kotona päivystämässä

arvoisa rouva puhemies on pakko hieman oikoa mutkia suoraksi ja vastata edustaja sarkomaalle kun otitte esille sen että länsi suomessa ovat matkasynnytykset lisääntyneet no ilman muuta ne raumalta on suljettu synnytyssairaala niin totta kai siellä matkasynnytysten määrät ovat nousseet ja on on huomioitava se riskin ottaminen että meillä on jo tässä vaiheessa puutteellinen hoitoketju joka aiheuttaa sitä myös tiheällä synnytyssairaalaverkostolla mutta kyllä minä vielä vetoan että kun tämä valiokuntaan tulee niin todellakin pohditte sitä niin kuin ministerikin sanoi että mitkä ovat ne kriteerit että näitä poikkeuksia voidaan tehdä kyllä tässä on käytetty erinomaisia puheenvuoroja että meillä on suomessa sellaisia synnytyssairaaloita jotka toimivat loistavasti kahdessa puheenvuorossa on tuotu se esille että edustaja myllykoskella ei ole aluepoliittista näkemystä vaan se äitien ja synnyttäjien sekä myös kätilöitten

kuoleman kuusinkertainen mahdollisuus
arvoisa puhemies on tärkeää että tätä katsotaan kokonaisuutena matkasynnytykset ovat yksi osa mutta tässä totean että tuo matkasynnytysten määrä oli lisääntynyt jo jo silloin ennen kuin tätä päivystysasetusta oli tehty tämä ilmiö on vähän laajempi ja on hyvä ettei näitä laiteta yksi yhteen mutta totta kai on selvää että valiokunnassa tähän tähän paneudumme

on asia joka taitaa lisätä kuusinkertaisesti lasten kuolemanriskiä se on otettava vakavasti on on löydettävä erilaisia mahdollisuuksia tulla pitkästä matkasta odottamaan synnytystä tämä on tärkeä asia missään nimessä sitä en

synnytys on normaali luonnollinen tapahtuma mutta sairaanhoitajan työssä olen ollut tilanteessa jossa täysin normaali synnytys hetkessä muuttui hätäsektioksi ja voin sanoa että siinä ei muutamaa sekuntia pidempään aikaa voinut kuluttaa kun puukko viuhahti ja ja lapsi oli ulkona hän ei vammautunut millään tavalla siinä ei kotipäivystys olisi kyllä kyllä toiminut nyt kun tämä päivystysasetus ja tämä synnytysten keskittäminen tähtää siihen että kaikkialla on sitten se viimeisen päälle valmius olemassa niin toinen puoli tätä asiaa on että nyt näissä keskitetyissä sairaaloissa on henkilöstö olemassa ja sinne myös otetaan äitejä sisään kun tullaan pidempien matkojen päästä että siellä voisi sitten olla tällaisia potilashotelli tyyppisiä ratkaisuja pitkien matkojen päässä joissa voi odottaa turvallisesti ja rauhallisesti toinen asia liittyy siihen että äitiysneuvolan ja ensihoidon välisen yhteistyön täytyisi olla saumatonta ja kysyisinkin ministeriltä kuinka tätä puolta nyt aiotaan

olen tietysti samaa mieltä edustaja huovisen kanssa siitä että potilasturvallisuudesta ei saa tinkiä niin että siitähän ei ole kyse olemme varmasti kaikki samaa mieltä että se turvallisuus on a ja o mutta edellinen ministeri ei halunnut tai osannut vastata eikä nykyinenkään halua tai osaa vastata mihin se vaatimus tuhannesta synnytyksestä perustuu tämä on minun mielestäni se se kaikkein keskeisin kysymys mihin tämä vaatimus perustuu ministeri rehula olemme erittäin tietoisia siitä että piikki ei ole auki meillä on porvoon synnytyssairaalaosastolla kahden vuoden poikkeuslupa me täytämme kaikki muut laadulliset kriteerit mutta meillä on vähän päälle yhdeksänsataa synnytystä joten se tuntuu laatu turvallisuus kaikki on kohdallaan mutta ei ole niitä tuhatta synnytystä mihin tämä perustuu haluaisin tietää

arvoisa rouva puhemies kun en ole enää tuolla vastaajan paikalla niin on kohtuutonta väittää täällä että en osaa vastata asetukseen jonka olen allekirjoittanut kyllä osaan vastata ja voin vastata en vain ymmärtänyt että kysymys osoitettiin teidän äskeisessä puheenvuorossanne minulle kysymyshän ei ole mistään hatusta vetäistystä asiasta kun olen tähän saanut aika pitkästi perehtyä silloin kun tätä asetusta valmisteltiin vaan tässä on tehty erittäin laaja perusteellinen selvitystyö jossa on ollut useita työryhmiä mukana ja niissä työryhmätöissä on esitetty jopa suurempaa määrää kuin tuhat synnytystä varmasti materiaalista mitä esimerkiksi stmstä on saatavissa löytyy kyllä vastauksia miten on päädytty tähän tuhanteen synnytykseen mutta haluan vain todeta että tässä on ollut erittäin pitkä jo ennen minun kauttani tehty valmistelutyö tämän päivystysasetuksen taustalla lisäksi haluan nyt muistuttaa että se oli kuitenkin ministeri huovinen joka allekirjoitti nämä poikkeusluvatkin

arvoisa todellakaan ollut tarkoitus kritisoida ettette osannut vastata mutta väitän silti tai halunnut vastata edellisellä kaudella mutta edelleen vaikka lukee kaiken tämän taustamateriaalin ynnä muuta missään ei käy ilmi että se on juuri se tuhat joka on se pyhä raja jos kaikki muut laadulliset kriteerit täyttyvät ja voidaan todeta että se on kaikin puolin turvallinen synnytysosasto ja sairaala niin silloin en pysty ymmärtämään mistä tämä vaatimus tuhannesta synnytyksestä tulee se ei enää palvele synnytysturvallisuutta potilasturvallisuutta ynnä muuta silloin on kyse jostain aivan muusta

tuhannen synnytyksen raja on varmasti approksimaatio siitä mihin meidän naistentautien synnytysten ja lastentautien lääkärien resurssit riittävät ihan aidosti suomessa on lisätty lääkäreiden peruskoulutusta erikoislääkärikoulutusta on lisätty nimenomaan näillä aloilla ja sitten opetus ja kulttuuriministeriöltä on siirretty erikoislääkärikoulutus vielä sosiaali ja terveysministeriölle jotta pystyttäisiin sitten huomioimaan missä meillä on lääkäripula tällä hetkellä näin moneen synnytyssairaalaan näillä laatuvaatimuksilla meillä ei riitä lääkäreitä takaamaan sitä yleistä turvallisuutta
arvoisa

hyvä ministeri rehula yli kaksikymmentä vuotta lääkärinä olleena ja tämän alan erikoislääkärinä puhun nimenomaan lapsen ja äidin turvallisuudesta tämän kansalaisaloitteen ovat siis aloittaneet alan ammattilaiset ja siellä on paljon alan ammattilaisia jotka tekevät käytännön työtä ja sen takia kannatetaan tilastojen mukaan vuosittain vain yksi vastasyntynyt tuhannesta tarvitsee välitöntä hoitoa ja näistäkin merkittävä osa on riskisynnyttäjien vauvoja ja nämä riskisynnyttäjät on ohjattu jo aiemmin ja ohjataan myös nykyisin synnyttämään suurempiin synnytyssairaaloihin joissa on paitsi lastenlääkärit myös mahdollisesti tarvittavat tehohoidot ja jatkotoimenpiteet on aivan virheellistä ajatella että suuressa sairaalassa kaikki lääkärit olisivat heti saatavilla se toteutuu silloin jos lääkärikollegio on siinä synnytyssalin ulkopuolella odottamassa suuressa sairaalassa on isot välimatkat itse olen ollut päivystämässä suuressa sairaalassa ja pienessä kotipäivystysyksikössä missä olen ollut useasti nopeammin sen apua tarvitsevan synnyttäjän luona siinä kotipäivystysyksikössä jossa ennakoidaan jos tulee merkkejä hätätilanteista menimme jo silloin odottamaan ja todella siellä se puukko useasti viilsi nopeammin kuin isossa sairaalassa jossa juoksumatka oli pitkä

päivystysasetus nykyisellään on hyvin tiukka juuri näitten tuhannen synnytyksen synnytyksen vuosivaatimusten vuoksi ja myöskin henkilökunnan tilojen ja välineiden osalta on tiukat vaatimukset olen hyvin huolissani koko suomen synnytyssairaaloiden verkostosta jos vähänkään etäisyyksiä ajattelee niin niin omassa maakunnassakin kuusamon synnytyssairaalan lakkauttaminen oli paha isku myöskin kainuussa tilanne on nyt nyt kortilla miten se tämän poikkeustilan jälkeen jatkuu ja ministeri rehula te päätitte oikeastaan tuon oman puheenvuoronne siihen että nämä etäisyydet voisivat olla esimerkiksi niitä joilla näitä poikkeustilanteita tämän verkoston osalta voitaisiin katsoa ilman että tämä pätevyysasetus tulisi pilkulleen toteutetuksi minä itse toivon sitä että etäisyyksillä olisi jotain merkitystä

arvoisa puhemies minä itse pidän myöskin tätä kansalaisaloitetta erittäin tervetulleena ja toivon todella sitä ja uskon siihen että näissä asianomaisissa valiokunnissa sitten nämä huolenaiheet todella punnitaan ja käydään käydään sillä tavalla läpi että asetuksesta tulee hyvä ja mahdollisimman laajasti ja kattavasti kaikkia suomalaisia äitejä ja syntyviä lapsia palveleva samaan asiaan oikeastaan puutun kuin tässä useaan otteeseen on puututtu minkä takia nuo pitkät välimatkat eivät voi olla yhtä painavia syitä yhtä painava kriteeri kuin tämä tuhannen tuhannen synnytyksen vuosimäärä onko se jotenkin tullut yllätyksenä nyt että tämä asia on tullut vastaan minkä takia se ei ollut jo viime kaudella silloin kun asiasta päätettiin ja asetusta annettiin niin niin painavana kriteerinä

poikkeuskriteereissä mutta kuitenkin esimerkiksi nämä kajaanin tai mikkelin sairaalat jotka eivät ole tätä vaatimusta täyttämässä kärsivät kuitenkin sitten näistä pitkistä välimatkoista
arvoisa puhemies en millään tavalla mitätöi asian esille nostaneiden ihmisten näkökulmia tämä aloite on ihan huolellisesti tehty kuitenkin kun itse tulen tuolta pohjois karjalasta jossa synnytyssairaalaan voi tulla jopa sadanviidenkymmenen kilometrin matka niin eipä ole siellä kukaan pitänyt tätä asiaa ongelmallisena tätä pitkää synnytysmatkaa eivät myöskään ammattihenkilöt meillä ei ole myöskään kovin paljon matkasynnytyksiä ja tämä onkin nyt mielenkiintoinen ero sairaanhoitopiirien välillä miten voi olla niin isoja eroja matkasynnytyksissä eri eri paikoissa suomea ja siksi näihin hoitoketjuihin kannattaakin kiinnittää erityisen paljon huomiota

kertoo sen kokonaisuuden missä tämän aihepiirin kanssa mennään enkä minä halua kuulla yhtään puheenvuoroa puolesta tai vastaan ja edustaja nylanderillekin minun on helppo sanoa että on monta asiaa joita minä en osaa sitten on semmoinen tilanne että kun ei osaa niin voi ottaa selvää ja yksi konkreettinen väite täällä otan irti kokonaisuudesta matkasynnytysten määrä on lisääntynyt kaksikymmentä prosenttia jokainen matkasynnytys on tietenkin liikaa mutta se kokonaisvolyymi ikäluokka on edelleen lähes kuusikymmentätuhatta lasta vuodessa onneksi meillä on ikäluokka sen kokoinen ja viimeisin tieto on että vuoden kuluessa seitsemänkymmentä matkasynnytystä en väheksy yhdenkään matkasynnytyksen riskejä mutta kun puhutaan luvuista ja puhutaan prosenteista ja puhutaan turvallisuudesta niin sitten kun tähän vielä lisätään se missä ne matkasynnytykset ovat lisääntyneet niin täällä on jo keskusteluissakin sanottu että etelä ja länsi suomessa todellisuudessa pääkaupunkiseudulla tämä argumentti on hyvä relevantti huoli on aito mutta kun meidän pitäisi miettiä kokonaisuutta niin tämän halusin nostaa esille toinen asia täällä kysyttiin sitä miten yhteistyötä aiotaan vahvistaa miten ensihoito vakavalla asialla ei auttaisi yhtään mutta yksi väitehän on nyt tässä se että takseissa ruvetaan kohta synnyttämään että taksikuskikin pitäisi kouluttaa mutta se viesti minkä minä haluan antaa tässä roolissa on se että nyt kun eduskunnan valiokunta alkaa tätä käsitellä niin tässähän pitää nyt nähdä tämä osana laajempaa kokonaisuutta osana sotea jossa keskeinen asia tulee olemaan hoitoketjujen kuntoon saattaminen se tulee olemaan aivan keskeinen asia tässähän yksi osa huolesta ymmärrän teitäkin edustajia joilla on huoli siitä oman alueen synnytysten tulevaisuudesta on huoli siitä mitä muuta sitten tapahtuu tämä on yksi osa sotea jolla toki on merkitystä kolmas asia

toivon että valiokunta jos nyt saa ministerinä esittää valiokunnalle toivetta mutta haluan myös sen tuoda esille mikä on ministerin rooli kun kansalaisaloitetta käsitellään selvittäisi valiokuntakäsittelyn aikana mitä tapahtui tilanteessa jossa päivystysasetus tuli voimaan poikkeusluvat annettiin ja sitten erään sairaanhoitopiirin osalta tehtiin päätös jatkaa synnytyksiä myös ilman poikkeuslupaa kyseisen sairaanhoitopiirin alueella heitän kysymyksen ilmaan koska minulla on jonkunlainen käsitys siitä mitä puolen suomen synnytysten osalta sen jälkeen alkoi tapahtua arvoisa rouva puhemies keskustelu on tosi tärkeä ja keskustelu on tärkeä että puhutaan tosiasioilla ja argumenteilla vain sillä päästään eteenpäin ja tietysti odotan ja toivon että voidaan tehdä valiokunnan kanssa se yhteistyö mitä kansalaisaloitteen käsittelyn yhteydessä tarvis on siirrytään

sitten puhujalistaan

onkin sanottava suoraan ja selkeästi että rkp ei koskaan hyväksynyt päivystysasetuksen synnytystoimintaa koskevaa muutosta sosiaalipoliittisessa ministerityöryhmässä ilmoitin eriävän mielipiteeni minkä edellinen ministeri huovinen myös hyvin muistaa ja perustelumme olivat tuolloin samat kuin tänäänkin ei ole mitään todisteita siitä että tuhannen synnytyksen vähimmäismäärän täyttävä synnytysosasto olisi potilasturvallisempi yksikkö yksikkö kuin esimerkiksi kahdeksansadan synnytyksen synnytysosasto samalla tiukempi päivystysasetus johtaa siihen että yhä enemmän lapsia kuitenkin syntyy matkan varrella ja tämä jos mikä aiheuttaa suurempia riskejä niin äidille kuin lapsellekin omalta osaltani voin sanoa että en olisi ehtinyt toisen lapsemme kanssa kokkolaan pietarsaaresta hän olisi silloin syntynyt siellä maantiellä rkp jäi kuitenkin edellisessä hallituksessa vähemmistöön tässä asiassa samalla minulla on on kuitenkin aika vahva muistikuva siitä että tuolloinen oppositio oli myös kärkäs arvostelemaan hallituksen linjaa synnytystoiminnassa varsinkin perussuomalaiset ja nytkin mietin sitä missä kaikki nämä perussuomalaiset nyt ovat tässä keskustelussa koska perussuomalaisethan ovat myös omassa vaaliohjelmassaan ilmoittaneet kansalle että päivystysasetus on purettava joten miten nyt tässä asiassa se keskustelu käy ministeri mäntylän ja ministeri rehulan välillä se olisi mielenkiintoista tietää eli tässä asiassa voidaan todeta että ruotsalainen eduskuntaryhmä tukee perussuomalaisia ja sekin on nyt hyvä todeta ääneen ja on myöskin mielenkiintoista nähdä että myös keskustan riveistä löytyy useampikin edustaja joka on samaa mieltä meidän eduskuntaryhmän kanssa

arvoisa puhemies tunnistan hyvin muun muassa hallitusohjelman hengen tämän päivystysasetuksen osalta mutta rohkenen siitä huolimatta ihan puhtaasti oman maakunnan näkökulmasta käyttää muutaman sanan minusta tässä asiassa olisi syytä käydä toisaalta tietysti keskustelua noista päivystysasetuksen kriteereistä mutta myös periaatteellisesta puolesta synnytystoiminta on kriittinen osa muutaman keskussairaalan toimintaa ja ilman synnytystoimintaa esimerkiksi kainuun sotella ei ole edellytyksiä päivystävän tai vaativan erikoissairaanhoidon toteuttamiselle kainuun alueella käytännössä tässä asiassa ei puhuta pelkästään sinänsä erittäin tärkeästä synnytystoiminnasta vaan tässä linjataan erikoissairaanhoidon tasoja eri alueilla minusta lähtökohtana pitää ilman muuta olla jokaisessa maakunnassa on mahdollisuus synnyttää ja tarjota keskussairaalatasoisia erikoissairaanhoidon palveluita olisikin aika käsittämätöntä jos kainuussa jouduttaisiin ajamaan koko erikoissairaanhoito alas vain sen vuoksi että nykyisen päivystysasetuksen näkökulmasta kainuun osalta ongelmana on vain alle tuhannen synnyttäjän lukumäärä tällä hetkellä synnyttää noin seitsemänsataa viiva kahdeksansataa äitiä vuodessa periaatteellisen keskustelun lisäksi aiheessa on myös lukuisia palvelujen saatavuuteen ja potilasturvallisuuteen liittyviä näkökulmia joita täällä on on esille nostettu meillä välimatkat ovat erittäin pitkiä eikä esimerkiksi meidän keskussairaalamme ole edes kahden tunnin saavutettavuuden rajoissa kaikilla omilla haja asutusalueillammekaan eli on aivan selvä asia että riski matkasynnytyksiin ja matka aikana tapahtuviin hätätilanteisiin olisi huomattava lisäksi synnytysmatkan piteneminen näin oleellisesti siis hyvin oleellisesti vaatisi erittäin suurta lisäystä ensihoidon resursseihin koska suuri osa synnyttäjistä tulisi kainuun oman arvion mukaan käyttämään matkojen kulkemiseen ambulanssia synnytyksen käynnistyttyä eli näenkin että yhtenä selkeänä kriteerinä synnytysten järjestämisessä tulisi tulisi olla myös nämä pitkät etäisyydet mutta aivan aivan lopuksi kun tästä päivystysasetuksesta puhutaan ja ennen kaikkea sen sen poikkeuksista puhutaan niin ministeri rehula tuossa oman puheenvuoronsa lopussa kiinnitti huomiota tiettyihin riskeihin hän nosti tietyn asian esille ja totean sen että päivystysasetus tai päivystysasetuksen mahdolliset poikkeukset eivät saa missään tapauksessa johtaa eri sairaaloiden keskinäiseen aggressiiviseen hyvin epäterveeseen kilpailuun muun muassa muun muassa henkilöstön osalta tämähän valitettavasti on on jossakin määrin viimeisen parin vuoden aikana näkynyt

arvoisa herra puhemies aivan aluksi pitää kiittää kaikkia niitä tahoja jotka ovat tehneet valtavan työn tämän kansalaisaloitteen puolesta se on nyt meidän käsissämme ja meidän on syytä käsitellä se sille kuuluvan arvon mukaisesti tässä talossa kansallisen päätöksenteon rooli on osaltaan varmistaa palvelujen saatavuus ja laatu päivystysasetuksella tavoitellaan erityisesti synnytysten turvallisuuden paranemista mikä on erittäin hyvä ja kannatettava tavoite vaikka asetuksen tärkein lähtökohta on turvallisuuden parantaminen voi sen taustalla havaita myös valitettavasti varsin selkeitä taloudellisia vaikuttimia synnytyksiä ja ja sairaanhoitoa pyritään keskittämään suurempiin yksiköihin tulen itse seudulta josta synnytysosastoa viime vaalikaudella hyväksytty päivystysasetus uhkaa ministeri huovisen myönnettyä salon sairaalalle poikkeusluvan muodossa jatkoaikaa synnytysosaston kanssa olemme tulleet huomaamaan asiaan liittyvän taloudellisen todellisuuden päivystysasetuksen myötä synnytysosaston ylläpidon kustannukset ampaisivat pysyvästi astetta paria korkeammalle tasolle lisälasku oli noin miljoonan euron vuosiluokkaa perusfakta salossa on että meillä syntyy seitsemänsataaviisikymmentä lasta ja se jää pahasti päivystysasetukseen määritellystä tuhannen synnytyksen rajasta salon seudulla on kuitenkin vahva tahto synnytysten säilyttämisen puolesta meillä on hyvin tunnistettu että synnytysten säilyminen salon aluesairaalassa on koko sairaalan kannalta tärkeää jos synnytykset menetetään alkaa kierre jossa myös muita toimintoja lähdetään hiljalleen ajamaan alas suurimpana pelkona on lastenosaston tulevaisuus herää kysymys meillä jatkossa enää koko aluesairaalaa mikä on asetuksen perimmäinen tarkoitus se mitä tässäkin ollaan paljon debatissa ja puheenvuoroissa jo puhuttu salon kannalta asetuksen vaatimukset ovat olleet hankalia niellä koska meillä on toimivuutensa osoittanut yksikkö jossa synnyttäjän riskit arvioidaan aikaisessa vaiheessa tästäkin syystä tähän potilasturvallisuuden näkökulmasta suurempaan yksikköön siirtyminen ei ole perusteltu vaihtoehto tässä kansalaisaloitteen käsittelyn yhteydessä herää kysymys miten uusi hallitus suhtautuu päivystysasetukseen keskusta on puhunut paljon keskittävää politiikkaa vastaan tässä asetuksessa keskittävä elementti on kuitenkin vahvasti mukana hallitusohjelma lähtee päätösvallan siirtämisestä yhä etenevässä määrin alueille siihenkin linjaukseen päivystysasetus sopii varsin huonosti onkin kaiken onkin kaiken tämän valossa perusteltua kysyä onko hallituksella valmiutta ottaa päivystysasetus uuteen harkintaan niin että paikallisesti olisi enemmän päätösvaltaa sen soveltamisessa jatkossa nykyisessä eduskunnassa nykyisissä hallituspuolueiden kansanedustajissa ministereissä on useita jotka tekivät vaalitöitä luvaten purkaa vallassa ollessaan päivystysasetuksen tuoman epäoikeudenmukaisuuden nähtäväksi jää miten se tässä talossa toteutuu

puhemies ministeri totesi täällä omassa puheenvuorossaan että synnytystoiminta on vain osa isompaa sote kokonaisuutta se on täysin totta ja näin juuri on mutta täällä on monessa puheenvuorossa korostettu sitä mikä merkitys synnytystoiminnalla on näitten aluesairaaloitten kannalta se saattaa olla sellainen ratkaiseva tekijä joka johtaa joko toiminnan edelleenkehittymiseen tai sitten näivettymiskehitykseen eli tässä mielessä on kyse myöskin aika tavalla strategisesta osa alueesta mikäli nämä pienemmät synnytyssairaalat sitten ajetaan alas niin kyllähän se merkitsee keskittämispaineita ja investointipaineita myöskin keskuskaupunkeihin ja voi kysyä onko se kaikissa tapauksissa ainakaan kovin järkevä vaihtoehto jos jos maakunnissa on toimivaa infraa ja myöskin asiantuntemusta niin kuin esimerkiksi täällä oulaskankaan sairaalassa on tämä tuhannen synnytyksen rajan asettaminen minä edelleenkin korostan sitä että se olisi yksi niitä normeja joita pitäisi purkaa sitä pitäisi väljentää ja antaa sairaanhoitopiirille harkintavaltaa ja mahdollisuutta arvioida sitten näitten yksiköitten kehitysmahdollisuuksia haluan myös korostaa sitä että tämän kansalaisaloitteen allekirjoittajina on paljon terveydenhoitoalan ammattilaisia joittenka asiantuntemusta en ainakaan minä halua kyseenalaistaa siellä on juuri näitten alojen asiantuntijoita toimijoita jotka ovat jotka ovat käytännön arjessa nähneet tämän synnytystoiminnan onnistumisen ja ja kehittymisen kaikella tavalla toivon että sosiaali ja terveysvaliokunta avoimin mielin kansalaisaloitteen läpi ja oli mielestäni hyvä että että ministeri ei omassa puheessaan kovin voimallisesti lähtenyt lähtenyt ottamaan kantaa tähän kysymykseen koska kyse on todellakin eduskunnan toimivallassa olevasta asiasta ja ennen kaikkea sosiaali ja terveysvaliokunnan valmisteluvastuussa olevasta asiasta kuten sanoin itse näkisin tarpeellisena tämän päivystysasetuksen muuttamisen juuri tämän synnytystoiminnan osalta tämä aloite on tehty tässä mielessä hyvin huolella ja

arvoisa herra puhemies tässä aiheessa olisi mahdollisuus päätyä hyvinkin filosofisiin pohdintoihin siitä minkä vuoksi me tarvitsemme kansallisia normeja tämäntyyppisissä asioissa ainakin oma kantani on ollut johdonmukaisesti se että niitä tarvitaan sen vuoksi että kaikki ihmiset eri puolilla suomea ovat tasa arvoisessa asemassa kun puhutaan laadukkaista asiantuntevista palveluista ja siksi olen niin kuin sanoin jo äsken debatissa iloinen siitä että täällä kuitenkin tunnustetaan se että päivystysasetuksen se kohta jossa hätäsektiomahdollisuus esimerkiksi on nyt todella toteutunut aivan toisella tavalla on asia joka on yhdenvertaisen palvelun keskeinen edellytys kun puhumme naisten ja lasten syntyvien lasten turvallisuudesta herra puhemies muutamia kommentteja kuitenkin vielä näihin esiin nousseisiin kysymyksiin ensinnäkin kysymys joka esitettiin mihin pohjautuvat nämä päivystysasetuksessa tehdyt tehdyt muutokset stmn yksimielinen päivystyksen yhtenäiset kriteerit raportti löytynee ihan verkkosivuilta siihen voivat halukkaat tutustua ja kun täällä äskeisessä puheenvuorossa puhuttiin siitä että kansalaisaloitteen allekirjoittajien joukossa on lukuisa joukko ammattilaisia terveydenhuollosta niin ihan yhtä lailla aika vakuuttavaa joukkoa on sekin porukka joka sen asiantuntijatyön tässä pohjalla on tehnyt eli ihan hatusta näitä ei ole todellakaan temmottu

esimerkiksi edustaja talja omassa puheenvuorossaan totesi meidän pitää katsoa että se henkilöstö on asianmukaisessa käytössä eri alueilla puhemies vielä totean tähän ja se liittyy tuohon äsken mainittuun asiantuntemukseen sen että meillä esimerkiksi stmn selvityshenkilö totesi jo aiemmassa vaiheessa että jos on niin että hätätapaus hätätilanne tulee sairaalassa vastaan alle kerran kuukaudessa niin kyllä voi silloin kysyä myös onko tuossa kyseisessä yksikössä rutiininomaista osaamista sen hätätilanteen hoitoon kyllä näitä kysymyksiä pitää voida arvoisa puhemies tässä nostaa esille vaikka ne ovat vaikeita ja ymmärrän sen huolen joka liittyy siihen että jos synnytysten osalta tehdään kiristyksiä niin miten se vaikuttaa sairaalan muuhun toimintaan täällä esimerkiksi edustaja korhonen äsken nosti esille mutta en voi mitenkään allekirjoittaa sitä että me heikentäisimme potilasturvallisuutta maantieteellisillä perusteilla eihän tämä nyt rohkaise äitejä ja perheitä muuttamaan jonnekin pitkien etäisyyksien paikkoihin mikäli emme varmista nimenomaan niitä laadullisia kriteereitä jotka nyt päivystysasetuksessa kuitenkin tulevat esiin puhemies joudun ottamaan uuden puheenvuoron koska koputtelette niin ahkerasti ja ja matkasynnytykset jäävät kokonaan minulta nyt vielä käsittelemättä palaan

arvoisa puhemies aivan ensimmäiseksi täytyy sanoa että arvostan kansalaisaloitetta uutena lainsäädännön muotona kansalaisaloite on vahva ilmaisu lainsäädäntöön vaikuttamiseksi ja arvostan kansalaisten aktiivisuutta ja vaivannäköä antaakseen asialle kannatuksensa ja sen sen vuoksi onnittelen aloitteen vireillepanijoita suuresta kannattajien määrästä ymmärrän huolen joka kansalaisaloitteessa päivystysasetuksen muuttamisessa tuodaan julki synnytys on valtaisa ainutkertainen ja tunteita liikuttava tapahtuma ja sen vuoksi varmaan tässä salissa tässä keskustelussakin ollaan jopa intouduttu kertomaan omia synnytyskokemuksia neljä kertaa sen tehnyt mutta en nyt kuitenkaan rupea kertomaan tällä kertaa itse omista kokemuksistani ihmiset haluavat synnyttää lähellä kotia ja turvallisesti tämä on yhtäläinen tavoite varmasti jokaisella mielestäni aloitteen viesti on otettava vakavasti ja toivon että esitetyt huolet otetaan valiokunnan käsittelyssä huomioon haluan kuitenkin myös muistuttaa että jo tällä hetkellä suuressa osassa suomea matkat ovat pitkiä viime kaudella kun päivystysasetusta tehtiin silloisista oppositiopuolueista erityisesti perussuomalaisista ja keskustalaisista asiaa kritisoitiin hyvin kovaäänisesti tämä on tietenkin kansalaisaloitteen kannalta positiivista nyt hallituspuolueilla keskustalla ja ja perussuomalaisilla on mahdollisuus kansalaisaloitteen johdosta näyttää teoin että puheet olivat totta ja todellisuutta haluan vielä puolustaa kollegaani tieto lisää tuskaa ja vaikuttaa päätöksentekoon ja tämän vuoksi varmasti edellisen kauden ministeri huovinen asetuksen allekirjoitti kuten juuri edellä kuultiin samoin perustein hän varmasti myös allekirjoitti poikkeusluvat tasa arvo ja turvallisuus ovat oikeutemme arvoisa puhemies toivon että kun valiokunta saa lisää tietoa ja nämä keskusteluissakin esitetyt huolet ja aloitteessa esitetyt huolet otetaan huomioon otetaan huomioon niin tarvittaessa asetusta voidaan parantaa jos siihen osoittautuu tarvetta

arvoisa puhemies tämän kansalaisaloitteen ideana on että synnytystoiminta voisi jatkua pienemmissäkin sairaaloissa ja ongelman avain on tuo lastenlääkäreitten riittävyys jos synnytystoiminta loppuu jostakin se merkitsee automaattisesti sitä että muiden operatiivisten erikoisalojen pääasiassa pienissä sairaaloissa kirurgian osuus päivystyskustannuksista nousee jos synnytykset jatkuisivat sama leikkaustiimi ja anestesiatiimi hoitavat molempien alojen päivystyksen kun yksi loppuu niin miten käy toisille ja uhkaako sairaalaa näivettyminen useat sairaalat joista synnytystoiminta uhkaa asetuksen johdosta loppua sijaitsevat pitkien etäisyyksien alueella missä hyvin toimivalla sairaalalla on keskeinen merkitys niin alueen sairaalaa tarvitseville ihmisille kuin työllistäjänä myös koko paikkakunnalle ja huoli alueen pärjäämisestä on ymmärrettävää toiselta puolen arvoisa puhemies tulee muistaa alkuperäisen päivystysasetuksen tarkoitus myös synnytysten osalta asetuksella pyritään parantamaan potilasturvallisuutta synnyttäjän ja syntyvän lapsen turvallisuutta niinpä tuleekin kysyä kumpi on vähemmän turvallista sekö että lastenlääkäri tulee paikalle varttitunnissa vaiko se että synnyttäjä pannaan taksiin tai ambulanssiin yhdeksi kahdeksi tunniksi minä luulen että juuri tähän kohtaan tuolla valiokunnassa tulemme pureutumaan kansalaisaloitteessa mukana thln tilastoja muutamien vuosien takaa niiden tilastojen mukaan perinataali ja neonataalikuolleisuudessa ei ole eroja synnytyssairaaloitten koon perusteella stmstä taas on tullut tilasto vuodelta kaksituhattaneljätoista muun muassa keisarileikkauksista ja myös hätäsektioista jotka ovat toteutuneet ihan samalla tavalla arvoisa puhemies kansalaisaloite terveydenhuoltolain ja sen myötä tämän päivystysasetuksen muuttamisesta on oikeilla jäljillä itse olen kuitenkin sitä mieltä että päivystysasetuksessa olisi muutakin korjattavaa ja sitä pitäisi tarkastella oikeastaan laajemmin kuin kansalaisaloitteessa on esitetty mutta tasapuolisuuden vuoksi kerron itse olin kuusamon terveyskeskuksessa pomona kun sieltä synnytykset lakkautettiin vuonna kaksituhattakahdeksan tasapuolisuuden vuoksi on sanottava myöskin se että senkään jälkeen ongelmia ole syntynyt vain yksi oma lapsenlapseni on on syntynyt matkalla

puhemies päivystysasetuksessa tuntuu ehkä hieman menneen lapsi pesuveden mukana asetus on hyvää tarkoittava ja sillä on on pyritty parantamaan potilasturvallisuutta mutta pelkona on kuten täällä on käynyt esille se että potilasturvallisuus itse asiassa heikkenee kun synnytysosastot karkaavat kauemmaksi ja matkasynnytykset lisääntyvät

satakahdeksankymmentäkaksi kilometriä joka tarkoittaa ajassa kaksi tuntia kaksikymmentä minuuttia oulaskankaan ja oulun etäisyys on satakaksi kilometriä ajassa tunti viisitoista minuuttia lisäksi länsi pohjan mahdollinen lakkauttaminen tulisi myös vaikuttamaan meille koska näistä kaikista kolmesta sairaalasta synnytyksiä ohjautuisi sitten oulun keskussairaalaan tästä nouseekin kysymys siitä miten keskussairaalan kapasiteetti riittäisi hoitamaan nämä kaikki synnytykset minkälaisia investointeja sinne tarvitsisi tehdä

näiden kaikkien muiden synnyttäjien ohjautuminen sinne koskisi myös näitä oululaisia synnyttäjiä tätä täytyy myös kustannusnäkökulmasta ottaa laajasti huomioon ja kuten täällä on myös todettu ei ole ilmaista tulla sinne pitkäksi aikaa sairaalan lähettyville odottelemaan nollariskitilanteeseen ei päästä on punnittava eri riskejä tehtäväkokonaisuuden perusteella ja harkittava ratkaisua ja ja toivon että aito prosessi valiokunnassa tehdään ja tätä asetusta harkitaan aidosti uudelleen

kansalaisaloite on todellakin hyvä ja tärkeä minusta on hienoa että eduskunnassakin käsitellään tätä asiaa

tämä pakottaa meidät myös katsomaan asiaa eri puolilta ja eri kanteilta ja valottamaan ja laajentamaan sitten ymmärrystä tähän asiaan valiokunnan puheenjohtaja on luvannut että tämä asia käsitellään valiokunnassa niin kuin proseduuriin kuuluu ja kyllä keskeisenä johtolankana täytyy olla synnytysten turvallisuus äidin ja lapsen turvallisuus tässä koko kokonaisuudessa täytyy ottaa huomioon tietenkin nämä pitkät välimatkat ja nyt kun puhutaan päivystysasetuksesta ja ja tästä tuhannen rajasta niin johonkin se raja aina on laitettava nyt se on laitettu edellisellä kaudella tähän ja sitten nämä pitkät välimatkat taas on näillä poikkeusluvilla tarkastettu ja kuten ministerikin tuossa puheenvuorossaan viittasi nämä poikkeusluvatkin kestävät sitten siihen saakka kunnes soten valurakenteen pitäisi alkaa olla selkeänä jolloinka tätä asiaa kaikkia näitä myös siinä yhteydessä pitää käsitellä mutta kuten sanottu meidän kaikkien yhteinen tavoitetila on se että että

kätilötoiminnan lastenlääkäritoiminnan neuvolatoiminnan kaiken tämän yhdessä pitää nivoutua hyvin yhteen ja olennaista on että että hoitoketju toimii ja että maltetaan satsata tässäkin myöskin ennaltaehkäisyyn eli eli äidin isän ja perheen

myös nämä rajalliset resurssit meillä erikoislääkärien koulutuksessa on paljon puutteita ja vajavaisuutta ja meidän pitää pystyä myös turvaamaan se että nämä resurssit ovat kaikki järkevällä tavalla ja mahdollisimman laajasti ihmisten kansalaisten käytettävissä mutta valiokunta käsittelee tätä sen

herra puhemies tätä synnytyslaitoksia ja sen tekijöitä on helppo ymmärtää omastakin kokemuksesta jos esimerkiksi kainuun keskussairaalalta lopetetaan mahdollisuus synnytysosastoon matka ouluun tai kuopioon jatkossa synnyttämään muuttuu jopa yli kolmeksisadaksi kilometriksi ja kolmen tunnin matkaksi tämä tarkoittaisi helsingissäkin kiireellistä matkaa vähintään tampereelle synnyttämään päivystysasetusta on perusteltu turvallisuudella tällä hetkellä turvallisuustaso on kuitenkin suomessa ja esimerkiksi meillä kainuussa hyvä synnytysosaston sijoittuminen pitkien matkojen päähän nimenomaan aiheuttaa lisää vaaroja syntyvän lapsen elämän kannalta riskialtteimmissa tilanteissa synnytyslääkärit ovat voineet aikaisemmin päivystää kotoa pitäen mutta tämän uuden asetuksen myötä tämä jatkuvan päivystyksen vaatimus aiheuttaa nimenomaan turhaa ylisääntelyä ja lisäkustannuksia ja vaarantaa myös päivystyssairaaloiden olemassaolon jatkossa

herra puhemies ensiksi haluaisin kiittää hyvistä puheenvuoroista ja tässä myös sosiaali ja terveysvaliokunnan puheenjohtajaa edustaja haataista tätä asiaa käsitellään siellä valiokunnassa niin kuin hän tuossa sanoi haluaisin kommentoida muutamaa asiaa tässä edustaja keränen toi jo esiin että on tutkimuksia kahdeksankymmentä luvulta ja samoin kaksituhatta luvulta että eroja lasten ja äitien hyvinvoinnissa riippumatta siitä onko pienen tai ison sairaala ei todellisuudessa ole että en tiedä mistä edustaja talja on sitten sellaisia tilastoja saanut näiden matkasynnytysten lisääntymiseen muutaman vuosikymmenen aikana on suomesta lopetettu noin kolmekymmentäviisi synnytysyksikköä ja se on tietysti osasyy matkasynnytysten lisääntymiseen sitten on mielenkiintoista se ja voisimme kaikki ajatella minkä takia nimenomaan pääkaupunkiseudulla matkasynnytykset ovat viime aikoina lisääntyneet toisin kuin siellä pohjoisessa missä itse asiassa on pidempiä välimatkoja niin kuin sanoin itse alan ammattilaisena ja ja myös kiireistä kätilöiden ja hoitajien työtä seuranneena väitän esitän mietittäväksi todellisuudessa yhtenä syynä siihen miksi matkasynnytykset ovat lisääntyneet se että hoitajilla ja kätilöillä ei ole riittävästi aikaa siellä puhelimen päässäkään perehtyä kuunnella ja antaa oikeita neuvoja vaan vaan neuvot annetaan hyvin kiireesti minä ymmärrän sitä työpainetta enkä millään tavalla halua syyllistää hoitajia enkä kätilöitä he varmasti venyvät ja yrittävät tehdä työtänsä äitien ja lasten parhaaksi mutta tämä on todellisuutta ja minä väitän että yksi syy siihen minkä takia pääkaupunkiseudulla matkasynnytykset ovat lisääntyneet on että ei ole aikaa ja samoin kuin tässä edustaja heikkinen kertoi suuremmassa yksikössä synnyttäneenä hänelle sanottiin että et sinä vielä synnytä hän synnytti puolen tunnin päästä koska kätilöllä ei ollut aikaa tutkia eli tämä on myös todellisuutta tänä päivänä suurissa yksiköissä niin kuin edustaja sarkkinen hyvin nosti asian myös esiin jos sinne edelleenkin keskitetään enemmän ja enemmän niin mikä on se todellinen äidin ja potilaan sen vauvan turvallisuus mikä on se hyvä hoito mitenkä hoitohenkilökunta jaksaa mitenkä kätilöt jaksavat he ovat hyvin vastuullisia suomalainen terveydenhoitohenkilökunta on hyvin hyvin vastuullista ja minä tiedän myös gynekologin vastaanotoltani jossa kuulen paljon ammattihenkilöiden huolta ja heidän purkamista omasta työstään ja työtaakastaan että he ovat suuressa yksikössä tavattoman suuren taakan alla millä tavalla sitten tätä ammattitaitoa niin kuin täällä edustaja huovinen sanoi että jos akuutti tilanne tulee hyvin harvoin no tätä työnkiertoahan voidaan tehdä pienistä yksiköistä voidaan mennä kolmen tai viiden vuoden välein esimerkiksi jaksoksi suureen kiireiseen synnytysyksikköön ja suosittelisin myös toisinpäin että suuresta yksiköstä tultaisiin pieneen yksikköön ottamaan oppia millä tavalla siellä yksilökohtaisesti kohdataan synnyttäjiä ja myös ennakoidaan ja puututaan hyvin aikaisessa vaiheessa jolloin todellisuudessa lisätään sitä potilaan synnyttäjän ja lapsen turvallisuutta

arvoisa puhemies on helppo yhtyä edellä puhuneen edustajan näkemykseen siitä että meidän terveydenhuoltomme henkilöstö on hyvin koulutettua erittäin tunnollista välillä kun itsekin olen edellisessä tehtävässä saanut varsin paljon seurustella henkilöstön kanssa niin tiedän sen että venytään välillä vähän liikaakin tavallaan tämä on iso ongelma edustaja heikkinen myös omassa puheenvuorossaan viittasi muistutan tässä että nämä asiat eivät ole kiinni päivystysasetuksesta vaan ne ovat kiinni järjestämisen logiikasta ja siitä millä tavalla saamme nyt tämän sote rakenteen vastaamaan niihin tarpeisiin joita meillä tässä maassa eittämättä on sitten puhemies menen tähän matkasynnytysasiaan joka edellisessä puheenvuorossa jäi ajanpuutteen vuoksi käsittelemättä siihen siihen muutama kommentti kuten täällä on kerrottu lisäys on tapahtunut erityisesti eteläisen ja läntisen suomen alueella ja varsinkin pääkaupunkiseudulla silloin pitää kyllä kysyä mitkä ovat niitä toimintatapoja jotka johtavat tällaiseen lisäykseen sain lukuisia kansalaisviestejä itse eräskin isä kertoi että he olivat kertaalleen käyneet kättärillä mutta sieltä oli sanottu että menkää vain kotiin odottamaan ja ambulanssiinhan se lapsi kyllä tässä mielestäni juuri tämä ensihoidon yhteys myöskin sitten tähän synnytystoiminnan osaamiseen pitäisi läpivalaista sitä toivon että valiokunta myöskin katsoo läpi millä tavalla voidaan tätä toimintaa kehittää ja ottaa mallia sieltä missä on pitkät etäisyydet mutta ei ole sitten tullut lisäystä matkasynnytyksissä kävin itse inarissa jossa kerrottiin että koska on pitkä etäisyys synnytyssairaalaan niin lähestulkoon aina synnyttäjän mukaan ambulanssiin lähtee kätilö terveyskeskuksesta tämäntyyppisiä toimintamalleja meidän pitää osata osata löytää kyllä kyse on sitten myös asenteesta otetaanko se synnyttäjä vakavasti kun hän soittaa ja kertoo niitä omia tilanteitaan lisäksi esimerkiksi helsingin ja uudenmaan sairaanhoitopiiri on käsittääkseni tehnyt omia selvityksiään toivon että valiokunta ottaa näistäkin selvää joissa on käyty läpi sairaskertomukset näiden matkasynnyttäjien osalta on on käynyt ilmi että hyvin monet heistä ovat maahanmuuttajataustaisia onko kyse siitä että neuvolassa ei olekaan osattu riittävällä tavalla ohjeistaa sitä tilannetta hyvin monet heistä ovat monisynnyttäjiä äitejä jotka ovat saattaneet synnyttää jo kolme lasta ja ajattelevat että no eihän tässä vielä mikään kiire ole ja sitten tuleekin kiire tai joitain muuntyyppisiä tilanteita nämä pitää kaikki katsoa läpi ennen kuin kauhistellaan

ei meillä voi olla tavoite että yhä useampi lapsi syntyy matkalle tai ambulanssiin se ei saa olla tavoite mutta sitten puhemies vielä lopuksi muistutan siitä että todellakin vaikka tuhat synnytystä oli tässä ikään kuin yhtenä kriteerinä niin poikkeuslupia myönnettiin nimenomaan myös maantieteellisesti pitkien etäisyyksien vuoksi itse ainakin ajattelen että on osia joissa vaikka olisi aika vähänkin synnytyksiä meillä pitää olla synnytyssairaalat tämä etäisyyskysymys on aivan oleellinen hallitushan joutuu uusikin hallitus nyt ottamaan kantaa itse asiassa päivystysasetukseen poikkeuslupien osalta koska ne täsmättiin tulemaan yhteen sen sote rakenteen kanssa jota me emme ministeri rehula valitettavasti saaneet vielä valmiiksi

puhemies täällä perättiin perussuomalaisten kannanottoa tähän erittäin tärkeään asiaan ymmärrän hyvin että asia huolettaa monia perheitä jotka jo nykyisellään asuvat pitkien etäisyyksien päässä synnytyssairaalasta perussuomalaisena kansanedustajana toki poliisiammatinkin tuomalla kokemuksella uskon kyllä siihen että sote uudistuksen kokonaisuudistuksen yhteydessä tullaan varmistamaan lapsen ja äidin turvallisuus mahdollisimman mutta kuten tiedämme synnytys voi alkaa ja edetä hengenvaarallisesti aina kuolemaan johtaen vaikka perhe asuisi lähelläkin synnytyssairaalaa suomen olosuhteet eivät kuitenkaan ole niin hankalat mistä haluan ottaa esimerkin sudanista jossa itse olen olen työskennellyt kaksi vuotta siellä teimme tämmöisen gender työn ohessa kansainvälisten kansalaisjärjestöjen kanssa yhteistyötä ja koulutimme paikallisia ihmisiä kätilöiksi tiedän että tämmöinen ei ole mahdollista meillä täällä suomessa eikä siihen ole sillä lailla tarvettakaan mutta kuitenkin halusin vain tuoda sen miten edustaja huovinen toi jo myös esille että se kätilö olisi mukana sitten vaikka siellä ambulanssissa edes että se toisi turvallisuutta mukaan enemmän siihen lopuksi haluan kertoa tietysti esimerkin oma äitini oli kahdeksan vuotiaana kätilönä oman pikkuveljensä syntyessä ja synnytys eteni ja onnistui hyvin
arvoisa puhemies tässä nousi hyvin ansiokkaasti esiin pääkaupunkiseudun tilanne ja pääkaupunkiseudulla on ollut todella paljon minä en tiedä onko se suomenkielinen termi sulkuja vai mitä nämä ovat että sinä et kerta kaikkiaan pääse niitä on ollut poikkeuksellisen paljon nyt se on tarkoittanut myös sitä että näitä pienempiä synnytyssairaaloita ja osastoja lohjalla ja porvoossa ollaan käytetty mutta tämä tietysti tarkoittaa sitä että kun äitiä ja perhettä pompotetaan paikasta toiseen niin se johtaa tietysti tähän tilanteeseen että tapahtuu aika paljon näitä synnytyksiä sitten synnytyssairaaloiden ja osastojen ulkopuolella tähän tilanteeseen on myös palattava ja katsottava tätä miten saadaan tältä osin myös tätä turvallisuutta parannettua nimenomaan täällä pääkaupunkiseudulla joten kiitos siitä puheenvuorosta

arvoisa puhemies edellä edustajat tanus ja huovinen käyttivät erittäin hyvät puheenvuorot ja olen aivan samaa mieltä että tämä annettu päivystysasetus ei todellakaan ole syypää siihen että isoissa sairaaloissa voi hoidon laatua heikentävästi vaikuttaa se että osastot ovat täysiä ja hoitohenkilökuntaa on liian vähän suhteessa synnyttävien äitien määrään mutta tämän kansalaisaloitteen yksi keskeinen huoli on varmasti myös juuri se olemmeko me tarkastelleet riittävän selvästi sitä että kun kuitenkin tämä synnyttävien äitien määrä toivottavasti ei tästä nykyisestään hirveästi vähene niin jos sairaaloita suljetaan synnytysasetuksen poikkeuslupien päättymisen tai muuten rakenteitten muuttumisen myötä niin edelleenkin nämä äidit ja synnytykset kuormittavat näitä jäljelle jääviä synnytyssairaaloita tämä on varmasti tärkeä asia mihin meidän pitää valiokunnassa kun tämä asia tulee valiokuntaan pureutua ja tutkia mikä tämä kehitys tulee olemaan tämä kiire osastoilla ei todellakaan kosketa tällä hetkellä pelkästään synnytysosastoja kuopioon missä itse olen molemmat lapseni synnyttänyt on uusi hieno osasto vastikään saatu ja todennäköisesti syksyllä sosiaali ja terveysvaliokunnan matkalla pääsemme tutustumaan mitenkä siellä hoito tällä hetkellä toimii ovatko vaikuttaneet nämä uudet tilat hoitohenkilökunnan jaksamiseen paremmin onko sinne resursoitu ei pelkästään tiloihin vaan myös siihen että siellä on henkilökuntaa riittävästi nämä ovat mielenkiintoisia asioita joihinka pääsemme onneksi

ensimmäiseen käsittelyyn esitellään päiväjärjestyksen seitsemäs asia käsittelyn pohjana on sosiaali ja terveysvaliokunnan mietintö yksi

nyt päätetään lakiehdotuksen sisällöstä

valiokunnan puheenjohtajana esittelen tämän mietinnön sosiaali ja terveysvaliokunnassa ensimmäinen mietintö jonka olemme saaneet saaneet valmiiksi tämä laki on osa vuoden kaksituhattaseitsemäntoista eläkepakettia jossa etsittiin keinoja myös työurien pidentämiseksi ja työn vastaanottamisen kynnyksen madaltamiseksi tässä esityksessä

ikääntyneen työnhakijan työttömyyspäivärahan määräytymisestä ja käytännössä tämä tarkoittaa sitä että niiden työnhakijoiden jotka täyttävät työssäoloehdon täytettyään täytettyään viisikymmentäkahdeksan vuotta ansiopäivärahaa ehdotetaan määriteltäväksi aikaisemman palkan perusteella jos uusi palkka on määrältään pienempi eli jos on tilanne se että on ollut paremmin palkatussa työssä ja sen mukaisesti on työttömyyspäiväraha määräytynyt ja jos sitten tämän työssäoloehdon täytettyään on viisikymmentäkahdeksan vuotias ja ottaa sitten jonkun sijaisuuden pienemmällä palkalla vastaan niin sitten työttömyyspäiväraha ei alene käytännössä on tilanteita joissa joissa on sitten laskeskeltu että että ei kannata ottaa työtä vastaan ja näin ollen tämä tietysti kannustaa siihen että työtä toinen asia mikä tähän liittyy on se että kansaneläkelaitokselle ja työttömyyskassalle ehdotetaan tässä annettavaksi oikeus saada salassapitosäädösten ja muiden rajoitusten estämättä verohallinnolta tietoja väärinkäytösten selvittämiseksi ja tämä jälkimmäinen kysymys olikin sitten se josta me saimme perustuslakivaliokunnalta lausunnon ja perustuslakivaliokunta piti perusteltuna perusteltuna sitä että tämä tietojensaantioikeus on mutta perustuslakivaliokunta halusi rajata tätä tietojensaantioikeutta niin että se kytketään tähän tarpeellisuusvaatimukseen ja tämän vuoksi sitä lakiehdotuksen kolmentoista luvun ensimmäisen pykälän neljäs momenttia on muutettava siten että tietojensaantioikeus joko kytketään välttämättömyysvaatimukseen tai tietosisällöt täsmennetään esimerkiksi esityksen perusteluissa mainitulla tavalla kaiken kaikkiaan valiokunta pitää tätä hallituksen esitystä tarpeellisena ja tarkoituksenmukaisena ja tukee sitä koska tässä kysymys on tärkeästä työurien pidentämisestä ja työllisyysasteen

valiokuntakäsittelyssä me kävimme hyvän keskustelun tästä hallituksen esityksestä ja olimme kyllä hyvin yksimielisiä siitä että tämä tämä on kannatettava muutos ja oikeastaan on kolme keskeistä kriteeriä sille miksi on hyvä asia tämä muutos että kun yli viisikymmentäkahdeksan vuotias henkilö ottaa työn vastaan niin siinä yhteydessä ei enää tätä palkan suuruutta tarkastella vaan entisin säännöin jatketaan jos tämä työjakso päättyy keskeisiä kriteereitä miksi tämä on hyvä on nimenomaan se että työn pitää olla kannattavaa tällä hetkellä tiedetään että nimenomaan jo ikääntyneet työntekijät eivät ole hyvin vahvassa asemassa työmarkkinoilla ja tämä tämä osaltaan vaikuttaa myönteisesti myös siihen että heidän on kannattavaa olla siellä ja ottaa työtä vastaan toinen asia on tietysti myös kokonaisuudessaan työurien pidentämisen tarve ja kolmantena tärkeänä asiana näimme sen että tämä muutos osaltaan on yksi virstanpylväs siinä kun pyrimme purkamaan turhaa byrokratiaa myös

edelliset puhujat ovat tätä lakiehdotusta ja mietintöä jo selostaneet niin että minä puutun vain yhteen asiaan valiokunta keskusteli tämän lakimuutoksen yhteydessä myöskin siitä miten tämä vaikuttaa silloin kun asianomainen henkilö ei ole ollut palkansaajana vaan yrittäjänä yrittäjän ansioturva määräytyy sen mukaan miten yrittäjä itse on yrittäjänä ollessaan maksanut sosiaaliturvaansa jos nyt työttömäksi jouduttuaan ottaa vastaan palkkatyötä hänen työttömyysturvansa näiltä osin määräytyykin eri säännösten mukaan eikä tämä nyt käsittelyssä oleva lakimuutos sinänsä koske työttömäksi jäänyttä ikääntynyttä yrittäjää mutta arvoisa puhemies valiokunta on on kuitenkin ottanut tähän mietintöönsä tästä asiasta maininnan tiedämme hyvin että yrittäjän tai hänen perheenjäsenensä työttömyys ei ole mikään yksinkertainen asia yrittäjältä saattavat yrittäjältä saattavat työt loppua mutta hän pitää silti yrityksensä pystyssä sitä varten josko kenties muutaman kuukauden päästä taas olisi työtä työttömältä ajalta yrittäjä ei käytännössä saa työttömyysturvaa mistään ulkopuolelta työttömäksi hän pääsee virallisesti vain lopettamalla yrityksensä sosiaali ja terveysvaliokunta on mietinnössään todennut että ikääntyneen ja työttömäksi jääneen yrittäjän kannustaminen työllistymään uudelleen on asia joka olisi selvittämisen arvoinen

herra puhemies tämä hallituksen esitys työttömyysturvalain muuttamisesta on erittäin hyvä ja siinä on kolme tärkeätä kohtaa

purkaminen eli puretaan selkeä kannustinloukku ja annetaan mahdollisuus pidentää työuria myös yli viisikymmentäkahdeksan vuotiaana ja ja sitten on se mielestäni kaikkein tärkein asia että työn vastaanottaminen on aina kannattavaa ja niin sen tulee ollakin tässä luodaan nyt mahdollisuuksia siihen tämä hallituksen esitys on

kuten tässä jo edustajat heikkinen ja jokinen toivatkin esiin tämä on erittäin erittäin kannatettava kannatettava lakiesitys ja kuten hallitusohjelmassa jo mainitaankin tavoitteena on työn vastaanottamista estävien kannustinloukkojen purkaminen nythän tämän muutoksen voidaan arvioida parantavan viisikymmentäkahdeksan vuotta täyttäneiden henkilöiden työllistämisastetta heidän ei tarvitse pohtia tulevan päivärahan mahdollista pienenemistä ja he voivat ottaa vastaan työtä myös hieman aiempaa tehtäväänsä pienemmällä palkalla monella ikääntyneellä ihmisellä on paljon työmarkkinoita palvelevaa ammattitaitoa käsiteltävänä oleva lakiesitys on tärkeä askel oikeaan suuntaan ikääntyneiden työllisyyden hoidossa

arvoisa herra puhemies eilen täällä salissa kuultiin pääministerin ilmoitus normien purkamisesta ja tämä

nyt käsittelyssä oleva lakialoitteeni joka koskee lakia hallintolainkäyttölain kuudennen pykälän toisen momentin muuttamisesta on suoraa jatkumoa sille tein viime kaudella samansisältöisen lakialoitteen mutta se ei kuitenkaan kiireiden vuoksi edennyt ja nyt toivon että tämä tämä lakialoite sitten saa asiallisen käsittelyn ja johtaa myös lain muutokseen valitusoikeus on keskeinen osa oikeusjärjestelmäämme ja siihen tehtävillä rajoituksilla on on oltava aina painavat perusteet valitusoikeuden merkitys korostuu kun kysymyksessä ovat yksilön oikeudet ja velvollisuudet valitusoikeuden kääntöpuolena on mahdollisuus käyttää oikeutta väärin esimerkiksi siten että ainoa tavoite on tietyn hankkeen jarruttaminen tekemällä siitä valituksia aina korkeimpaan hallinto oikeuteen asti tämä on valitettavaa etenkin aikana jolloin tarvitsemme kipeästi investointeja joiden avulla taloutemme lähtee nousuun arvioiden mukaan erilaisten valitusten aiheuttamien viivästysten vuoksi on investointihankkeita jäissä jopa kolmen viiva neljän miljardin euron arvosta viranomaisella joka ei ole asianosaisasemassa on valitusoikeus kun valitusoikeudesta on laissa nimenomainen erityissäännös tai kun valitusoikeus on viranomaisen valvottavana olevan julkisen edun vuoksi tarpeen valitusoikeus saattaa siten julkisen edun perusteella kuulua sellaisellekin viranomaiselle jonka tehtäviin julkisen edun valvominen kuuluu mutta joka ei ole tehnyt päätöstä kyseisessä asiassa julkiselle edulle ei ole olemassa täsmällistä käsitettä ja sen määritteleminen on vaikeaa tästä syystä olisi perusteltua rajoittaa viranomaisen valitusoikeus ainoastaan asioihin joissa valitusoikeudesta on laissa nimenomainen erityissäännös tulevaisuudessa on käytävä läpi myös erityislaeissa olevia säännöksiä ja mietittävä ovatko ne kaikissa tapauksissa perusteltuja tällä lakialoitteella selkeytetään valitusoikeuden alaa ja poistetaan esimerkiksi julkiseen etuun liittyvät tulkintaongelmat viranomaisen vaikutusmahdollisuuden rajoittamista voidaan perustella myös pyrkimyksellä helpottaa tuomioistuinten jutturuuhkaa ilman että samalla heikennetään kansalaisten oikeusturvaa aiemmin myös eduskunnan perustuslakivaliokunta on on ottanut useasti kantaa viranomaisen valitusoikeuteen perustuslakivaliokunta on painottanut viranomaisen valitusoikeuden valitusoikeuden poikkeuksellisuutta alalla ja se voidaan nähdä ongelmallisena myös kun sitä tarkastellaan perustuslain kahdennenkymmenennenensimmäisen pykälän ensimmäisen momentin kanssa jossa edellytetään asianmukaista menettelyä hallintomenettelyä jossa viranomainen on kansalaisen vastapuolena ei voida pitää asianmukaisena menettelynä valitusoikeutta koskeville erityissäännöksille on voitava esittää selkeä tarve eikä hallintolainkäyttölaissa olevaa yleissäännöstä voida pitää perusteltuna tällä perusteella ehdotan että eduskunta hyväksyy tämän lakiehdotuksen hallintolainkäyttölain kuudennen pykälän toisen momentin muuttamisesta niin että viranomaisella on valitusoikeus jos laissa niin säädetään

pöydällepanoa varten esitellään päiväjärjestyksen yhdeksäs asia puhemiesneuvosto ehdottaa että mietintö pannaan pöydälle kahdeskymmeneskuudes kuudetta kaksituhattaviisitoista

pidettävään täysistuntoon pöydällepanoa varten esitellään päiväjärjestyksen kymmenes asia puhemiesneuvosto ehdottaa että mietintö pannaan pöydälle kahdeskymmeneskuudes kuudetta kaksituhattaviisitoista